päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään sinne ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille nyt ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja juvonen
arvoisa herra puhemies koronavirustartuntojen määrä kasvaa merkittävää vauhtia suomessa who julisti eilen koronaviruksen pandemiaksi who antoi myös vahvan moitteen etteivät kaikki maat ole tehneet riittäviä toimia epidemian torjumiseksi tänään hallitus kertoi vihdoin miten se aikoo hidastaa koronaviruksen leviämistä suomessa hallitus antoi muun muassa suositukset isojen yleisötapahtumien perumisesta perussuomalaiset tukevat hallituksen toimia mutta on tehtävä vielä enemmän perussuomalaisten mielestä tulisi antaa heti viesti koulujen ja muiden oppilaitosten sulkemisesta olemme valmiit tukemaan valmiuslain käyttöönottoa jotta tarvittavat toimenpiteet ovat laillisesti mahdollisia väestön suojeleminen on nyt kaikkein tärkeintä arvoisa hallitus oletteko valmiit tiukkoihin toimenpiteisiin jopa valmiuslain käyttöönottoon kansalaisten suojelemiseksi annatteko suosituksen kunnille sulkea kouluja

arvoisa puhemies kuten olen tänään kertonut ja olen myös puhunut eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa puhelimessa ja muuten siitä informoinut tänään kello kuusi kokoonnumme yhdessä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa keskustelemaan tästä tilanteesta ennalta jos suomessa jouduttaisiin tällaisia kovempia vakavia toimia ottamaan käyttöön se edellyttäisi valmiuslainsäädännön mukaisia toimia ja tänään keskustelemme yhdessä ryhmien kanssa parlamentaarisesti siitä onko tällaiseen valmiutta itse ajattelen niin että me emme ole tällä hetkellä siinä tilanteessa

erittäin tärkeä kysymys valmiuslaki on vuodelta kaksituhattakaksitoista ja valmiuslain poikkeustilasääntelyä ei ole koskaan vielä jouduttu soveltamaan valmiuslain poikkeusolojen määritelmä on rajattu hyvin vakaviin kriiseihin jotka koskettavat koko kansakuntaa tai ainakin suurta osaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen

pitää täyttyä jotta valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön siinä yhdessä kohdassa sanotaan näin poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti ja tavallaan se mistä me ehkä joskus myöhemmin tänään saamme keskustella on se mitä tämä merkitsee
ja nyt pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä asiasta esittää lisäkysymyksiä ministereille ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa herra puhemies valmiussuunnitelma ohjeistaa selkeästi ennakoi analysoi ja estä mitä hitaammin me toimimme nyt sitä vaikeampi tilanne on te kerroitte että kansalaisille lähetetään kotiin kirje jossa annetaan tietoa koronainfektiosta posti tuo sen ehkä viikon päästä eikö nyt aika olisi rahaa tämä ei kuulosta kovin tehokkaalta viikko kirje suurimmassa vaarassa ovat vanhukset vammaiset ja pitkäaikaissairaat heitä tulee suojella kaikin keinoin jos tällainen henkilö sairastuu koronavirukseen hän on hengenvaarassa ja tarvitsee todennäköisesti sairaalahoitoa jopa tehohoitoa hoitohenkilöstön jaksaminen on turvattava tässä erittäin vaikeassa tilanteessa millaiset valmiudet meillä on sille että suomalainen terveydenhoito ei kriisiydy vaan potilaat saavat hyvää hoitoa jatkossakin mistä saadaan hoitajia hoitohenkilöstöä jos hoitohenkilöstö sairastuu onko olemassa varautumissuunnitelmia sille mistä saamme hoitajia ja lääkärireserviä

arvoisa puhemies erittäin tärkeää on varautua siihen että hoitohenkilökuntaa on kaikissa olosuhteissa käytettävissä kaikkein tärkeintä varautuminen on tosiasiassa siinä että meillä on toimintakykyinen ja terve henkilöstö käytettävissämme tältä osalta tulimme siihen johtopäätökseen että kaikin keinoin on nyt myös velvoitettava alan työnantajat siihen että epidemia alueilta tulleet ja mahdollisesti vielä tulevat henkilöt eivät vain ilmesty työpaikoille vaan sovitaan siitä millä tavalla tämä poissaolo hoidetaan jotta me voimme vakuuttua siitä että henkilökunta on varmasti tervettä silloin kun puhutaan näin tärkeän viruksen estämisestä sairaalaverkossa ja hoiva ja hoitolaitoksissa tältä osin tämä on olennaisin toimi mutta myös muihin toimiin joista on jo paljon aikaisemmin keskusteltu on ryhdytty ja tältä osin valmius on hyvä ja toimia on valmius myös tehdä

puhemies tätä tilannetta on seurattu erittäin tarkasti sieltä tammikuun alusta lähtien ja ja olemme tehneet toimenpiteitä kussakin tilanteessa nyt tilanne on se että suomessakin näitä tautitapauksia tulee enemmän ja on nähtävissä että suomessakin tämä tulee laajenemaan sen takia otimme tänään

tällä hetkellä on satamissa kentillä infopisteet ja tämä laajennetaan myös maarajoille varmistetaan matkustustiedotteiden ajantasaisuus valtakunnallista neuvontapuhelinpalvelua laajennetaan vastaamaan kysyntää ja monikanavaisuutta lisätään tämän lisäksi thl lähettää koronaviruksesta tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin molemmilla kotimaisilla

arvoisa puhemies viimeisten tietojen mukaan suomessa ei vielä ole havaittu tunnettujen tartuntaketjujen ulkopuolisia tapauksia tosin voidaan kysyä johtuuko tämä siitä että edes oireilevia potilaita ei välttämättä testata jos heitä ei voida yhdistää johonkin tunnettuun tartuntaketjuun on tärkeää että epidemiaa pyritään hidastamaan ja rajoittamaan suomen sisällä samaan aikaan on kuitenkin pyrittävä kaikin keinoin estämään uusien tartuntojen tulo rajojen yli itävalta rajoittaa maahantuloa italiasta viro on kieltänyt risteilyalukset satamistaan vastaavat karanteenitoimet leviävät nyt maailmalla laajemminkin on oikein hyvä asia ulkoministeriö on juuri ohjeistanut kansalaisia että on viisaampaa olla matkustamatta mihinkään kysyisin aikooko hallitus ryhtyä toimiin tänne tulevan matkustajaliikenteen rajoittamiseksi kunnes tilanne on kansainvälisesti

arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä ulkoministeriö on koko tämän epidemian leviämisen ajan ensinnäkin katsonut hyvin tarkkaan näitä epidemia alueita päivä päivältä lisännyt matkustusvaroituksiaan nimenomaan epidemia alueille nythän tilanne on sellainen että epidemia alueena alkaa olla hyvin moni maa ja ja hyvin moni kokonaisuus olemme tänään nähneet myöskin tämän yhdysvaltain päätöksen siitä että schengen alueelta ei voi enää yhdysvaltoihin matkustaa tällaisia kansallisia päätöksiä varmaan eri mailta tulee ulkoministeriön ohje tänä päivänä on että vältetään kaikkea tarpeetonta matkustamista kaikkiin suuntiin sen vuoksi että tämä tämä epidemia on nyt levinnyt hyvin monessa eurooppalaisessa maassa puhumattakaan niistä maista joista se lähti liikkeelle kuten

arvoisa puhemies tässä jo varmasti vastattiinkin moniin kysymyksiin mutta siinä alkuosassa edustaja halla ahon tekstiä oli epäily siitä että oireellisia ihmisiä tässä maassa ei olisi testattu jos ne liittyvät näihin tartuntaketjuihin jos minä ymmärsin oikein tai joilla on näitä

terveysministerit kokoontuvat parhaillaan ja joudun olemaan hetken tästä salista pois antamassa suomen maakatsauksen terveysministeriökokouksessa siitä minkälaisiin toimiin suomessa on ryhdytty pahoittelen että olen hetken pois kohta olen taas käytettävissä

arvoisa puhemies koronavirus on valtava kansainvälinen kriisi suomalaiset ovat huolissaan ja syystäkin ovat saa olla meillä monella jokaisella suomalaisella on joku riskiryhmään kuuluva henkilö josta josta on todella huolissaan esimerkiksi vanhempia ihmisiä tai pitkäaikaissairaita siksi kokoomus on sitä mieltä että pitää tehdä mieluummin enemmän ja aikaisemmin kuin vähemmän ja myöhemmin eli enemmän ja aikaisemmin siksi me olemme valmiit tukemaan kaikkia niitä tarpeellisia keinoja joita hallitus esittää kaikkia mahdollisia keinoja me kävimme jo maanantaina kaikkien puolueiden puheenjohtajien kanssa tasavallan presidentin aloitteesta keskustelun muun muassa valmiuslain uudistamisesta kerroimme silloin että me oppositiosta olemme valmiit tukemaan valmiuslain käyttöönottoa kysyisinkin nyt pääministeri marinilta ovatko ne toimet joista te tänään olette kertoneet ja jotka sinänsä ovat hyviä niitä kannatamme erityisesti tätä suurtapahtumien kieltoa teidän mielestänne riittäviä onko hallituksella riittävät työvälineet jos pandemia etenee niin kuin se on naapurimaissa tehnyt

arvoisa puhemies hallituksella on valmius toimia nopeasti ja päättää nopeasti ja sen vuoksi tänään myös käymme eduskuntaryhmien kanssa eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä tämän keskustelun minä en näe että tämä on hallitus tai oppositiokysymys näen että tämä on tilanne joka on kohtaamassa suomea ja kohdannut jo joten on hyvä että tästä yhdessä keskustelemme ja yhdessä myös

viranomaiset suosittaisivat painavalla asiantuntemuksella sitä että suomessakin pitäisi päiväkoteja kouluja laittaa kiinni ja että pitäisi ryhtyä paljon kovempiin toimiin niin totta kai näitä asiantuntijoita kuuntelisimme ja meillä olisi valmius todella nopeasti toimia mutta tällä hetkellä minun arvioni on se että näin

puhemies haittojen torjumisessa on oleellista turvata juuri sairaanhoidon kapasiteetti nämä koronaviruksen vakavimmat muodot kuten hengitysvaikeudet ja keuhkokuume saattavat vaatia tehohoitoa italiassahan tuo tilanne johti jo siihen valitettavaan valikointitilanteeseen että kaikille ei näitä tehohoidon paikkoja ole riittänyt meillä suomessa

osaavaa henkilöstöä esimerkiksi eläkkeeltä tai tai sitten mahdollisesti ryhtyä jo jollain tavalla antamaan lisäkoulutusta hoitajille ja ja lääkäreille niin että he voivat näihin tehtäviin tarttua sitten tarvittaessa jos tiukka paikka tulee

arvoisa puhemies tällä hetkellä keskitymme vielä tähän rajoittamiseen jotta me pystymme turvaamaan sen työssä olevan hoitohenkilökunnan on äärimmäisen tärkeää että me suojelemme nimenomaan tätä henkilökuntaa joka työskentelee terveydenhuollon eri sektoreilla tällä hetkellä on arvioitu että mikäli tämä epidemia tänne suomeen tulee kun se tänne tulee niin niin me olemme varautuneet siihen että tämän ensimmäisen aallon aikana noin kolmekymmentäviisi prosenttia suomalaisista voisi sairastua se ei tarkoita sitä että kaikki kolmekymmentäviisi prosenttia sairastuisi samaan aikaan ja samassa paikassa joten uskon että terveydenhuollon kapasiteetti tehohoidon kapasiteetti riittää me teemme kaikkemme jotta me saamme osaavaa hoitohenkilökuntaa jos käy niin että henkilökunta sairastuu näissä hoitopaikoissa niin toki hallitus tulee tekemään kaikkensa että me löydämme

aivan niin kuin ministeri pekonen totesi niin nythän pitää rajoittaa niin että me saamme nimenomaan loivennettua tätä tilannetta ja suosittelisin vielä vahvempia rajoittamiskeinoja mutta kysymykseni oletteko miettineet sitä että kun meillä tällä hetkellä tuolla rajalla kun arvioidaan sitä

puhemies hallitus on linjannut että tässä tämän epidemian edetessä meillä on koko ajan valmius tarkastella meidän nykyistä lainsäädäntöä ja tehdä siihen myöskin muutoksia mikäli niitä muutostarpeita esiintyy ja uskon että että tällaisilla asioilla me löydämme myöskin sen parlamentaarisen

arvoisa puhemies täällä salissa monta hoitoalan ammattilaista ja me kaikki tiedämme että ainoa keino pysäyttää tämän taudin eteneminen on pistää päiväkodit ja koulut kiinni jos näin päätätte nyt illalla kun käytte keskustelua eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja puolueen puheenjohtajien kanssa niin niin kehotan miettimään miten tehdään ylioppilaskirjoitusten kanssa koska kevään ylioppilaskirjoitukset ovat juuri nyt menossa seuraavan kahden viikon aikana itse kysymys liittyy kansalliseen influenssapandemian varautumissuunnitelmaan se on vuodelta kaksituhattakaksitoista eli kahdeksan vuotta vanha oletteko valmiita päivittämään sitä ja oletteko valmiita myöskin

arvoisa puhemies en ole terveydenhuollon asiantuntija mutta olen keskustellut thln asiantuntijoiden kanssa juuri siitä millä tavalla arvioidaan että tämä tauti yhteiskunnassa kulkisi

niin että näitä mahdollisia tautihuippuja saamme tasattua ja meidän terveydenhuoltomme toimii tehokkaasti ja hyvin tämän taudin kulkiessa eteenpäin mutta sellaista arviota en ole saanut että esimerkiksi kovilla rajoittamistoimilla sillä että päiväkodit koulut tai muut yhteiskunnan toiminnot laitettaisiin kiinni olisi vaikutusta siihen tuleeko tauti suomeen vai ei ja

arvoisa puhemies kuten edustaja hyvin tuossa totesi meillä on varautumissuunnitelma ja myöskin pandemiasuunnitelma ja uskallan sanoa että edellisen kerran jälkeen kun tässä maassa vastaavanlaisessa tilanteessa sikainfluenssan osalta oltiin on tehty paljon siitä todella otettiin opiksi ja meillä on näitä varautumissuunnitelmia pandemiasuunnitelmia ja olen näihin kaikkiin tutustunut me olemme myöskin suomessa varautuneet äärimmäisen hyvin tähän tilanteeseen juuri siitä syystä että meillä meillä on sikainfluenssan jälkeen se jälkityö tehty erinomaisesti meillä on esimerkiksi näitä hoitotarvikkeita suojautumisvarusteita hoitohenkilökunnalle varastossa tällä hetkellä runsaasti ja samoin meillä on lääkkeiden osalta nämä velvoitevarastot joita ei muissa euroopan maissa ole ja se on minusta äärimmäisen tärkeää mutta mitä tulee tähän suunnitelmien päivittämiseen niin ilman muuta on selvää että sen jälkeen kun tämä koronavirustilanne rauhoittuu käymme uudelleen tilannekuvan läpi päivitämme kaikki suunnitelmat ja voi olla tarpeen että näitä myöskin aina matkan varrella

erittäin tärkeänä sitä että hallitus on tänään tuonut nämä suosituksensa esille nyt on tärkeätä että tämä tieto myös liikkuu todella rivakasti kansalaisten keskuuteen ja siihen yhdyn mitä täälläkin on sanottu näin tulee tehdä jaan myös pääministerin ajatuksen siitä että nyt on tärkeintä hidastaa tämän koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämistä eli hidastaa leviämistä saada sitä kulmaa loivennettua mutta palaan silti tähän kysymykseen on jo hieman käsitelty tähän valmiuslakiasiaan kuten tässä todettiin oikeusministerin suulla sitähän ei ole ollut meillä käytettävissä ja se on erittäin järeä toimenpide jos siihen mennään mutta siitä huolimatta haluaisin kysyä joko oikeusministeriltä tai sitten pääministeriltä

arvoisa puhemies minun käsitykseni on se että valmiuslaki on otettavissa käyttöön erittäin nopeasti eli tänään kun eduskuntaryhmien kanssa kokoonnumme käymme tämän tilanteen läpi ja käymme tämän arvion yhteisesti

arvoisa puhemies mehän elämme oikeusvaltiossa ja olemme olleet kaikki sitä mieltä että on tärkeätä että noudatetaan myös sitä lainsäädäntöä mikä meillä on ja se mikä meillä on nyt edessä on tietysti myös täyttyvätkö tässä nämä kriteerit jotka poikkeuslaissa ovat edellytyksenä sille että se voidaan ottaa käyttöön tässä aikaisemmassa puheenvuorossani nostin esille sen että tässä nykyisessä valmiuslaissa on tällainen kohta jossa sanotaan näin poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat muun muassa vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti ja kun kun seurataan myös sitä mitä esitöissä on sanottu niin tämän valmiuslain esitöissä sanotaan näin hyvin laajalle levinnyt vaarallinen kulkutauti voi tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä tautia ilman että se on vielä levinnyt laajasti suomessa voi olla ihan rauhassa me katsomme tämän ihan rauhassa

ei ole mitään syytä nyt nostaa ääntä tässä me katsomme ihan rauhassa tämän mikä tilanne on yhdessä terveysviranomaisten kanssa

tammikuusta lähtien ollaan seurattu tätä tilannetta minun käsittääkseni olisi helpompi rajata näitä ta pauksia ja tätä koko pandemiaa jos tekisi näitä toimenpiteitä ajoissa onko hallituksella joku raja että pitää olla tuhat sairastunutta tai tuhat tartunnan saanutta ennen kuin aletaan tehdä toimenpiteitä eikö tämä rajaus tapahtuisi paremmin kun niitä on vähemmän vai odotammeko me nyt että niitä kouluja pannaan kiinni viikon kuluttua minä veikkaan ne pannaan varmasti kiinni

koulut päiväkodit kiinni rajoittaisimme liikkumista ja tekisimme erittäin järeitä toimia

estäisi sen etteikö tämä epidemia tulisi suomeen se ei sitä estäisi sillä voisi olla vaikutus sen hidastamiseen mutta todennäköisesti joka tapauksessa epidemia tulisi minun mielestäni meidän kannattaa kussakin tilanteessa välttää kiihkoilua kannattaa välttää sitä että asetumme itse ikään kuin terveydenhuollon asiantuntijoiksi kun emme ole minä luotan siihen että suomalaiset viranomaiset osaavat työnsä ja tehtävänsä ja osaavat arvioida mitä missäkin tilanteessa kannattaa tehdä hallituksella on valmius toimia erittäin nopeasti me yhdessä tänään keskustelemme miten tällaisiin tilanteisiin varautuisimme mutta en myöskään haluaisi levittää tästä salista

ja myös ministeri andersson
arvoisa puhemies haluan nyt painottaa kun tässä keskustelussa paljon keskustellaan kouluista ja oppilaitoksista ja niiden kiinni laittamisesta että meidän viranomaiset silloin kun tarve on voivat nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan tässä tilanteessa päättää koulujen tai koulujen osien sulkemisesta tai karanteeniin asettamisesta näin on suomessa myöskin toimittu silloin kun on on ollut tartuntatapauksia oppilaitoksissa tai silloin kun on epäily siitä että oppilaat ovat altistuneita eli meidän voimassa oleva lainsäädäntö antaa meidän viranomaisille mahdollisuuksia toimia silloin kun siihen on tarvetta sen lisäksi hallitus on tänään antanut ohjeistuksia jotka myöskin liittyvät opetussektoriin ehkä keskeisimpänä sen että jos on kyse lapsesta oppilaasta tai opetushenkilöstöön kuuluvasta henkilöstä joka on matkustanut sellaisessa maassa jossa on epidemia niin me suosittelemme näille myöskin oireettomille lapsille ja aikuisille kotiin jäämistä kahdeksi viikoksi

koronavirustartuntojen määrä lisääntyy eksponentiaalisesti eri maista saatujen laajojen tilastojen mukaan tautitapausten määrä vähintään kaksinkertaistuu kahden päivän välein ellei taudin etenemistä hidasteta neljäkymmentä neljäkymmentä tai viidenkymmenen prosentin päivittäinen kasvu ei välttämättä kuulosta kovin suurelta mutta eksponentiaalinen kasvukäyrä voi yllättää ihmismielen pahoin arvoisa puhemies italiassa diagnosoitujen tautitapausten lukumäärä kasvoi kuudessatoista vuorokaudessa kolmesataaviisikymmentä kertaiseksi toistan kolmesataaviisikymmentä kertaiseksi tartuntaketjujen tartuntaketjujen katkaisemiseksi italiassa muun suljettiin koulut päiväkodit ja yliopistot lopetettiin yleisötapahtumat sekä rajoitettiin liikkumista tiukoin ottein vastaavilla toimilla kiina onnistui saamaan epidemian hallintaan noin puolessatoista kuukaudessa nyt muissa pohjoismaissa on alettu vihdoin tekemään konkreettisia toimenpiteitä ja näin on ryhdyttävä toimimaan suomessakin arvoisa puhemies kysyn onko hallitus samaa mieltä siitä ettei näin nopeasti etenevää epidemiaa ja pandemiaa koskevia päättäväisiä toimia koskevassa päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa ole enää yhtään päivää hukattavaksi

arvoisa puhemies erona suomen ja italian tilanteiden välillä on olen käsittänyt niin että italiassa ei esimerkiksi ole kyetty missään vaiheessa kunnolla arvioimaan sitä miten nämä tartuntaketjut menevät ja tilanne ei ole samanlainen suomessa me olemme pystyneet arvioimaan sen kuka on saanut taudin on testattu on pystytty arvioimaan tartuntaketjut ja on toimittu ja on määrätty karanteenitoimia esimerkiksi eli meidän viranomaiset ovat tälläkin hetkellä toimineet tämä tilanne on ollut tähän asti nyt näyttäisi siltä että suomessakin enemmän näitä tautitapauksia tulee ja tämä leviää myös täällä epidemiaksi nyt toimimme sen mukaisesti ja sen vuoksi tänään hallitus on pitänyt neuvottelun ja antanut uudet linjaukset tämän tilanteen varalta jos tilanne kehittyisi meillä edelleen valmius tehdä päätöksiä ja toimia ja tämän vuoksi myös yhdessä tänään eduskuntaryhmien ja eduskuntapuolueiden kanssa kokoonnumme tästä kokonaisuudesta keskustelemaan haluan myös muistuttaa että myös sillä että suomessa rajattaisiin erittäin voimakkaasti liikkumista pistettäisiin kouluja ja päiväkoteja kiinni ja

puhemies kuten pääministeri totesi niin italian tilanne oli hyvin toinen koska siellä ei todella näitä tartuntaketjuja tunnistettu ja silloin tätä rajaamista ei voitu tehdä mutta me olemme tällä hetkellä tietoisia kaikista todetuista tapauksista ja ja niiden tartuntaketjuista ja pystymme edelleen rajaamaan tätä tautia haluan teille myöskin huomauttaa että kyllä luonto on kuulkaa ihmeellinen jos me sulkisimme tämän yhteiskunnan nyt se pitäisi tehdä noin kolmeksi kuukaudeksi koulut päiväkodit varuskunnat kauppakeskukset joukkoliikenne

myöskin laskettua tautihuippua niin että meillä ei ole tilannetta jossa meidän sairaalat ympäri suomen täyttyvät koronapotilaista vaan että me saamme tämmöisen ikään kuin tasaisemman

arvoisa puhemies koronainfektio on riski erityisesti vanhuksille monisairaille sekä nuorille ja aikuisille joilla on jokin vastustuskykyä alentava lääkitys tai sairaus onkin sinänsä harmillista että tartuntaketjuja ole saatu riittävän ajoissa kiinni tartuttajia on liikkunut väestön keskuudessa kun testejä on tehty liian vähäiselle määrälle kysyisinkin hallitukselta miten suojataan näitä riskissä olevia ihmisiä saamasta infektiota miten varmistetaan että kaikille hoitoa tarvitseville on sitä saatavilla kun he sitä tarvitsevat ja onko hallitus valmistautunut antamaan mahdollista ohjeistusta priorisointiin jos tarve nousee liian suuresti hetkellisesti

arvoisa puhemies me olemme tässä nimenomaan nytten eilisen ja tämän päivän aikana tehneet suosituksia siitä miten me suojelemme paitsi sitä terveydenhuollon henkilökuntaa myös nimenomaan näitä riskiryhmissä olevia potilaita ja asiakkaita siellä terveyden ja sosiaalihuollon piirissä ja nimenomaan se on nyt tärkeää että me voimme rajata tämän taudin pois näistä hoitolaitoksista missä kaikista suurimmassa riskissä olevat ihmiset ovat mutta kyllä minä silti olen sitä mieltä että meillä kaikilla kaikilla suomalaisilla on myöskin vastuu tunnistaa nämä riskiryhmään kuuluvat ihmiset vanhukset pitkäaikaissairaat ja huomioida heidät tässä yhteiskunnassa myöskin omalla käytöksellämme kaikilla meillä on myöskin vastuu siitä miten me toimimme tässä yhteiskunnassa
edustaja linden

norjassa on tällä hetkellä neljänsadankahdeksankymmenenyhdeksän tartunnan saanutta ruotsissa tämän päivän tilanne on kuusisataaneljä tanskassa on kuusisataakaksitoista suomi on nyt tällä hetkellä tilanteessa jossa nämä maat olivat viikko sitten ne toimenpiteet joita maan hallitus tänään on tehnyt ovat sillä tavalla etupainotteisia että vastaavana ajankohtana ei näissä meihin verrattavissa maissa oltu vielä tehty niitä toimenpiteitä tämä oikea aikaisuus on erittäin nostin itse silloin pääministerin ilmoituksessa kahdeskymmenesseitsemäs helmikuuta esille valmiuslain viimeisenä kohtana sdpn ryhmäpuheenvuorossa myös siihen niin kuin olemme kuulleet on valmiutta seuraako hallitus näissä läheisissä naapurimaissa olevaa tilannetta ja sitä taustaa vasten arvioi toimenpiteiden oikea aikaisuutta

arvoisa puhemies kyllä seuraamme ja olemme yhteydessä meidän naapurimaihimme myös siitä minkälaisia toimia suomessa tehdään itse osallistuin tällä viikolla myös eurooppa neuvoston videokonferenssiin joka kutsuttiin koolle ja jossa käsiteltiin tilannetta ja käsiteltiin kaikkien eu maiden toimia käsittelimme laajasti myös tätä taloudellista näkökulmaa sen lisäksi että meillä on tämä virus ja meille suomeenkin on tulossa todennäköisesti epidemia

paitsi pohjoismaissa myös ympäri eurooppaa viranomaiset tällä hetkellä yrittävät estää koronaviruksen leviämistä muun muassa rajoittamalla sairastuneita eristyksiin ja määräämällä karensseja ja rajoittamalla liikkumista ja sulkemalla myöskin kouluja ja päiväkoteja tässä ei ole enää kysymys siitä että yritetään pelkästään seurata näitä tartuntaketjuja vaan nimenomaan siitä että nyt ostetaan aikaa terveydenhoitoketjuille nyt ostetaan aikaa meidän terveydenhuoltojärjestelmällemme jotta se ei kuormittuisi liikaa eivätkä sen osat yhtä aikaa eikö nyt olisi aika suomessakin tältä pohjalta nimenomaan

arvoisa puhemies näin juuri teemme näin juuri teemme hallitus on tänään neuvotteluissaan esittänyt toimenpiteitä tänään kokoonnumme eduskuntaryhmien kanssa keskustelemaan vielä raskaammista toimenpiteistä arvioni ei ole tällä hetkellä se että meidän pitäisi siirtyä valmiuslain käyttöön tai että meidän pitäisi laajasti laittaa yhteiskunnan toimintoja kiinni mutta jos tilanne muuttuu niin tähänkin on valmius eli juuri tätä tätä teemme teemme toimia nyt kun meillä siihen on vielä mahdollisuus mutta edelleen korostan sitä että ei pidä lähteä myöskään kevyin perustein

puhemies nyt kyllä hallitukselta odotetaan johtajuutta ratkaisuja ei pidä jättää yksittäisille ihmisille vaan nyt tarvitaan hallitukselta ennakoivia toimenpiteitä selkeää tiedotusta ja selkeitä ohjeita tänään kuulimme sen että husin sydänlääkäri on sairaana ollut töissä ja altistanut ison osan omasta tiimistään ja on iso riski että

hallitus aikoo tehdä minkälaisia toimia te aiotte tehdä että meidän terveydenhuoltohenkilöstömme ei sairastu jotta voidaan turvata terveydenhuolto kysyn myöskin siitä että kun monella meillä on läheisiä isiä äitejä isoisiä isoisiä isoäitejä jotka ovat todella isossa riskissä sairastua ja on aivan elintärkeä kysymys miten me heitä suojelemme niin minkälaiset ohjeet teillä on nyt ihmisille suomen kansalle ja terveydenhuollon henkilöstölle rajoitetaanko

ministeri kiuru tulee kesken

mitä toimia täällä on tehty ja siltä osin myöskin tuossa eu perheessä meillä on tärkeä rooli uskoin että sota ei varmasti yhtä sotilasta kaipaa ehkä nyt kuitenkin tuo tärkeä kysymys jonka edustaja sarkomaa nosti esiin on nimenomaan se millä tavalla me nyt puhumme siitä miten meistä jokainen voi vaikuttaa tämän mahdollisen tulevan epidemian puhkeamiseen yksi tärkeä asia on se että nämä riskiryhmät joita ovat siis ihmiset joilla on kansansairauksia eli perussairaat ihmiset mutta myöskin ikäihmiset pitää suojata meistä jokainen voi tehdä toimia miettien onko nyt sopiva aika vierailla esimerkiksi palveluasumisen puolella voiko pitää yhteyttä muilla tavoin tällä tavalla voidaan mennä asiaan mutta me olemme kyllä antaneet näille asumispalveluyksiköille ja muille toimintalinjassa oleville

puhemies juuri näihin kysymyksiin ja huoliin tänäänkin vastasimme hallituksen tiedotustilaisuudessa mitä tulee kysymykseen siitä millä tavalla kansalaisten pitää toimia esimerkiksi suhteessa riskiryhmiin niin hallitus kehottaa

kun kyse on ikäihmisistä kun kyse on perussairaista ihmisistä niin erityisen suurta varovaisuutta pitää omassa toiminnassaan noudattaa omissa lähikontakteissaan noudattaa silloin jos on mitään oireita ei pidä lähteä töihin ei pidä lähteä päiväkoteihin ei pidä lähteä kouluihin eikä pidä myöskään tavata esimerkiksi iäkkäitä isovanhempia silloin jos vaikka lapsenlapsella on oireita eli erityisen suurta suurta varovaisuutta nyt jokaisen kansalaisen pitää noudattaa ja omassa käyttäytymisessään pitää harkita miten voimme suojella heitä jotka ovat haavoittuvassa asemassa juuri näihin huoliin tänäänkin vastasimme ja juuri näistä asioista annoimme ohjeistusta ja tietenkin tässä terveydenhuollon

ministeri pekonen tässä arvioi että kolmekymmentäviisi prosenttia kansasta tulisi sairastumaan ensimmäisessä aallossa tähän koronavirukseen ja huippu on arvioitu tuonne kesä heinäkuulle varsinaisen lääkkeen puuttuessa varsinkin huonompikuntoisten potilaiden elintoimintoja pyritään pitämään yllä lähinnä happihoidolla jolloin hapenkulutus tulee kasvamaan dramaattisesti nykyisin muun muassa terveyskeskuksissa säilytetään vain muutamia pulloja ne tulevat loppumaan heti potilasmäärien kas vaessa puhtaita lääkehappipulloja ei ole riittävästi ja kuljetusmatkat ovat satoja kilometrejä edullista happea tuottavat happigeneraattorit ovat maailmalla yleisesti käytössä ja suomessakin on yksi sairaalakäytössä viranomaisten byrokratia on käytännössä kuitenkin estänyt happigeneraattoreiden käytön suomen sairaaloissa jo asennettujenkin laitteiden käyttöönotto on kielletty mitä hallitus aikoo tehdä elintärkeän happihuollon turvaamiseksi ja happigeneraattoreiden käyttöluvan saamiseksi aikaa on vähän

arvoisa puhemies happilaitteiden saatavuus varmasti on yksi keskeinen kysymys silloin kun me arvioimme toimintakykyämme kentällä sairaalat ovat varautuneet siihen että osa

normaalioloissa käytettäisi kovin paljon ja jos epidemia puhkeaa niin silloin tietenkin myös tarve on suurempaa olemme varautuneet tällä nykykapasiteetilla toimimaan mutta myös toimimaan silloin kun kysyntä olisi niin suurta että joutuisimme vaihtamaan esimerkiksi leikkaussaleja tehohoitopaikoiksi tähän kaikkeen tällä hetkellä terveysviranomaiset ovat varautuneet kaikissa sairaanhoitopiireissä ja tätä varautumistyötä on tehty jo nämä alkukuukaudet kukaan ei tietenkään tiedä millä tavalla meillä tullaan suomessa

puhemies korona vaatii varautumista myös koulupolun eri osissa oppiminen pitää turvata jos kouluja suljetaan erityisesti kannan huolta lapsista joilla on perussairauksia korona ei saa katkaista heidän koulupolkuaan keväällä järjestetään ylioppilaskokeet ja korkeakoulujen pääsykokeet näiden järjestäminen on edellytys sille että opiskelijat pääsevät opinnoissaan seuraavaan vaiheeseen kolmanneksi on kysymys siitä että on ihmisiä kuten sosiaali ja terveysalan ammattilaiset joiden on terveenä pysyessään joka tilanteessa syytä olla töissä mikäli esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja joudutaan sulkemaan tulee sote ammattilaisten ja muiden yhteiskunnan kannalta tärkeiden toimintojen toimintojen työntekijöiden lastenhoidosta myös huolehtia kysyisinkin opetusministeriltä miten hallitus on varautunut varautunut oppimisen ja varhaiskasvatuksen turvaamiseen epidemiatilanteessa
arvoisa puhemies kiitos edustaja forsgrenille äärimmäisen tärkeästä kysymyksestä opetussektorilla varautumisen yhtenä lähtökohtana on se että me voimme turvata lasten ja nuorten oikeuden osallistua koulutukseen myöskin poikkeuksellisissa olosuhteissa tämä tarkoittaa koulutuksen järjestäjän näkökulmasta sitä että jos on lapsi joka on asetettu karanteeniin tai jolla on todettu tartunta niin me edellytämme että koulutuksen järjestäjät silloin myöskin joustavasti pyrkivät turvaamaan näiden lasten mahdollisuuksia opiskella kotoa eli esimerkiksi etäopetuksen tavoin mitä tulee ylioppilaskirjoituksiin niin meidän ensisijainen tavoite on se että me saisimme ylioppilaskirjoitukset sujumaan mahdollisimman hyvin tämän kevään aikana eli ei tulisi häiriöitä jotka vaikuttavat ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen ja siinä tällä hetkellä ensisijainen lähtökohta on se että jos on oppilas joka on sairastunut tai asetettu karanteeniin niin hänen kohdallaan voidaan mitätöidä ilmoittautuminen tähän kokeeseen osallistumiseen eli silloin toimitaan näiden lähtökohtien mukaisesti edustaja hänninen
arvoisa puhemies koronaviruksen levittyä nyt myös suomeen on hallituksen ja eduskunnan tehtävä kaikki ne toimet joita asiantuntijat pitävät tarpeellisina ja tehokkaina kyse on ihmisten terveyteen liittyvästä vakavasta asiasta jolla ei pidä missään nimessä nyt politikoida minä ja koko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä siitä miten ihmisten toimeentulo turvataan tämän epidemian aikana monet pystyvät pystyvät tekemään etätöitä mutta kysyn nyt hallitukselta miten turvataan itsensätyöllistäjien pienyrittäjien nollatuntisopimuksilla työskentelevien ja osa aikaisten toimeentulo jos he jäävät kotiin eivätkä saa palkkaa arvoisa puhemies kannamme syvää huolta myös niistä ihmisistä jotka joutuvat turvautumaan arjessa selviytyäkseen leipäjonoihin kysyn nyt hallitukselta miten huolehditaan ruoka avusta siten että avun tarpeessa olevat ihmiset ja perheet saavat apua ja toisaalta noudatetaan uusia ohjeistuksia yleisötapahtumien välttämisestä

arvoisa puhemies jos työntekijä on tartuntatautilain perusteella määrätty karanteeniin niin hänellä on silloin oikeus sadan prosentin tartuntatautipäivärahaan tämän karanteenin ajalta jos työnantaja maksaa tältä ajalta palkkaa niin työnantaja saa silloin silloin tämän tämän päivärahan jos työntekijä on sitten tämän koronasairauden vuoksi sairaana kotona niin tietenkin silloin sairausajan palkka määräytyy tesin mukaisesti työsopimuslain ja työehtosopimusten mukaan

jos työntekijä joutuu karanteeniin kun hän esimerkiksi palaa matkalta ja hänellä ei ole oireita eikä hän ole sairas eli hän joutuu tähän kahden viikon karanteeniin niin lähtökohta on se että sovitaan työnantajan kanssa joissakin tilanteissahan on on mahdollista että työntekijä tekee etätyönä tämän työn sosiaali ja terveydenhuollon alalla ja opetustoimessa koulujen osalta on sovittu että nämä järjestellään niin että menetyksiä ei tule jos työntekijä on karanteenin vuoksi estynyt tekemästä työtä tällöin työstä poissaolo on

arvoisa herra puhemies tämä koko virusepidemiahan sai lähtönsä wuhanin kaupungista kiinasta siellä on noin yksitoista miljoonaa asukasta koko wuhanin kaupunki suljettiin ja asetettiin karanteeniin kun tartuntoja oli neljäsataa neljäsataa ja tällä menolla suomessa puolta pienemmässä maassa tämä neljäsataa varmaankin täyttyy ensi viikonlopun aikana kokoomus kannattaa kaikkia aidosti vaikuttavia järeitä toimia joilla epidemia pannaan kuriin mutta pääministeri marin kertokaa te meille kuinka monen suomalaisen pitää sairastua ennen kuin ryhdytte aidosti vaikuttaviin toimenpiteisiin
arvoisa puhemies kyllä suomessa on tehty koko ajan aidosti vaikuttavia toimenpiteitä meidän viranomaisemme ovat tätä tilannetta tarkasti seuranneet meidän terveydenhuoltohenkilökuntamme paraikaakin toimii meidän viranomaisemme toimivat ovat toimineet tähänkin asti jos kouluissa ja päiväkodeissa on havaittu tapauksia näitä karanteenitoimia on määrätty on seurattu tartuntaketjuja ja me olemme tietoisia siitä ketkä näihin ketjuihin kuuluvat suomessa viranomaiset toimivat ja ovat toimineet koko ajan enkä halua että tästä salista lähtisi sellainen käsitys että ikään kuin suomessa normaalissakaan tilanteessa normaalinkaan lainsäädännön puitteissa ei toimittaisi minulla on luottamus meidän viranomaisiimme että he toimivat ja he ovat toimineet mitä tulee kysymykseen tästä määrästä me emme vielä tiedä millä tavalla esimerkiksi wuhanin alueella tai muissa maissa nämä rajut toimet lopulta tulevat vaikuttamaan on mahdollista myös se että ne ovat vain hidastaneet taudin etenemistä ja myöhemmin joka tapauksessa tämä epidemia tulee tätä on liian aikaista sanoa koska me emme tiedä tästä taudinkuvasta vielä kaikkea on vain tunnustettava se että on paljon mitä tämä sali ei eivätkä myöskään terveydenhuollon asiantuntijat vielä tässä vaiheessa pysty sanomaan

kaikki koulut kiinni syystä että terveydenhuoltokapasiteetti ei riitä mitä tähän wuhaniin tulee sellainen tieto varmasti pääministerillä on on olemassa niin jälkeenpäin kun tutkittiin dataa kun oli neljäsataa sairastunutta niin todellisuudessa siellä oli sillä hetkellä kaksituhattaviisisataa sairastunutta nyt jälkeenpäin se on todettu tämmöistä dataa löytyy jos osaa etsiä

sanoivat älkää tulko töihin pysykää kotona mitä tekivät viimeksi vanhainhoitolaitokset esimerkiksi attendo he sanoivat älkää tulko vierailemaan elikkä tämä selkeä linja on olemassa yrityksillä jotka joutuvat maksamaan siitä kovemman hinnan ja minä toivon että otatte näistä arjen asiantuntijoista mallia ja toimitte ennakoivasti ja toiseksi jos te ette heitä usko uskokaa mitä who on sanonut että jokaisen hallituksen

arvoisa puhemies kyllä minä toivoisin että tämänkin vakavan tilanteen osalta tässä salissa pysyttäisiin rauhallisena eikä tämän asian osalta myöskään korotettaisi ääntä tämä on vakava asia ja meidän tehtävämme on lähettää suomalaisille myös sellaista rauhallista viestiä että me tämän tilanteen hoidamme on se mikä tahansa

on oireita että älkää tulko töihin näin myös valtio toimii näin myös kunnat toimivat mutta se mitä täällä salissa joidenkin suusta on vaadittu on se että yhteiskunta käytännössä laitettaisiin kiinni koulut päiväkodit suljettaisiin liikkumista rajoitettaisiin mentäisiin erittäin vakaviin toimenpiteisiin yritysten osalta on niin että eivät yritykset ole ole laittaneet lappua luukulle ja sulkeneet kaikkea toimintaa ennalta varautuvana toimenpiteenä eli meidän pitää myös ymmärtää että näilläkin toimilla on vaikutusta

keskustan eduskuntaryhmä pitää hallituksen toimenpiteitä koronan takia perusteltuina ja oikeina koronavirus muistuttaa että ihminen ei ole kaikkivoipa mutta meidän on tehtävä parhaamme kaikki voitava on tehtävä ihmisten terveydestä huolehtimiseksi erityisesti meidän on suojeltava heitä joille koronaan sairastuminen on terveyden puolesta riskialtteinta korona muistuttaa meitä myös riittävien varmuusvarastojen ja lääkehuollon varmistamisen tärkeydestä miten pärjäämme kansainvälisessä maailmassa kun emme enää voi turvautua esimerkiksi lääkkeiden osalta kaikissa tilanteissa ulkomaihin haluan kysyä hallitukselta mitä toimia hallitus on tekemässä lääkehuollon turvaamiseksi jotta kansainvälisen kriisin sattuessa suomalaiset saavat tarvitsemansa

arvoisa puhemies kuten tuossa aikaisemmin totesin niin meillä on eurooppalaisittainkin erikoisuus täällä suomessa kun meillä ovat nämä lääkkeiden velvoitevarastot joihin on varastoituna lääkkeitä

nyt tietysti on on ikävä tilanne on se että tähän koronavirukseenhan ei ole mitään lääkettä tällä hetkellä olemassa niin kuin ei myöskään rokotetta mutta aina on mahdollista että tämä koronavirus aiheuttaa jälkitauteja joihin sitten tarvitsemme esimerkiksi antibioottihoitoa ja näitä meillä on velvoitevarastossa saatavilla ihan runsain mitoin ja olen olen siitä hyvillä mielin

arvoisa puhemies minua huolettaa tässä sävyssä se että me olemme liikkeellä kovin reagoivasti pitäisi ottaa ennakoivampi ote täällä pääministeri käytti koko lailla ilmaisua että toimitaan siinä tilanteessa missä olemme ajattelen että meidän on katsottava kauemmas toimitaan nyt kun vielä on aikaa ei tarvitse kuin katsoa tätä kehitystä maailmalla niin me näemme tällä hetkellä sen kuinka vaikkapa italiassa ja monessa maassa on mennyt hyvin samankaltaisella käyrällä tämä kehitys ja toisaalta niissä maissa joissa on lähdetty toimimaan tuolla kaukoidässä on saatu tilannetta hallintaan

esitetty täällä että kolmekymmentäviisi prosenttia olisi se se suurin haaste mihin nyt valmistaudutaan jos ajatellaan että siitä viisi prosenttia tarvitsisi tehohoitoa niin me olemme ihan aidosti isojen kysymysten äärellä meidän terveydenhuollon kantokyvyn kannalta miten me saamme sitä aaltoa madallettua ja nyt meillä on vielä aikaa vaikuttaa siihen kannan huolta ennen kaikkea siitä mikä tehohoidon hengityskoneiden ja muiden riittävyys on kysyn hallitukselta kun me emme ole saaneet vielä vastausta siihen mikä on se muuttunut tilanne jossa näihin raskaampiin toimiin

arvoisa puhemies kuten olen monta kertaa tässä salissa tänään sanonut näihin toimiin on jo ryhdytty hallitus on tänään käynyt neuvottelun toimiin on ryhdytty ja nämä toimet ovat jo nykyiselläänkin kovia ja niissä ovat totta kai tietenkin myös asiantuntijoiden arviot mukana meillä on ollut thln asiantuntija mukana niin tässä valmistelussa kuin hallituksen neuvottelussa tänään oikeastaan nyt haluaisin myös esittää kysymyksen salille siitä millä perusteella teidän mielestänne meidän pitäisi toimia itse ajattelen näin että meidän viranomaisilla terveydenhuollon asiantuntijoilla on se paras tieto asiasta he seuraavat tarkasti niin maailman terveysjärjestön kuin eurooppalaisten järjestöjen suosituksia ja ohjeistuksia ja meidän viranomaiset ovat maailman huippuja meidän terveydenhuollon ammattilaisemme ovat maailman huippuja jos me emme nojaisi meidän päätöksiämme ja toimiamme näiden henkilöiden ja asiantuntijoiden ja viranomaisten arvioihin niin mihin me ne nojaisimme ja haluan kysyä salilta myös sitä pitäisikö teidän mielestänne toimia niin että sivuuttaisimme tämän

arvoisa herra puhemies virus leviää kulovalkean tavoin me tiedämme kaikki että me elämme tässä epidemiassa viiden jälkeen ohjelma näytti kuvaa italiasta tehohoito osastolta ja siitä mitä siellä tapahtuu ohjelmaa ei näytetty sen takia että se lisäisi paniikkia tai ahdistusta vaan sen takia että me saisimme realistisen kuvan siitä mihin olemme menossa

arvoisa puhemies tämä edustaja juvosen kysymys on sillä tavalla tärkeä että me kaikki olemme siinä tilanteessa että meiltä varmasti kysytään yksittäisiä neuvoja vaikka osa kysymyksistä pitäisi esittää todellisuudessa jollekin sellaiselle jolla näitä vastauksia olisi me tunnistimme tämän tilanteen jo silloin kun pääministerin ilmoituksessa täällä parlamentissa käytiin asiasta keskustelu silloin edustajat toivoivat että me todella voisimme vastata myös tätä viranomaistietoa jakaen sen takia on perustettu se valtakunnallinen neuvontapuhelin jotta ihminen voi aina saada viranomaistietoa käyttöönsä kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä viranomaisten sivuilla tarkastamassa yksityiskohtia hyvin yksinkertainen ohje on se mitä viranomaiset ovat jakaneet myöskin siinä kampanjassa jonka me olemme käynnistäneet tiedottamiseksi ihmisten henkilökohtaista

yksinkertainen neuvo on se että niin kauan kuin meillä on vettä ja saippuaa niin ei aina tarvitse käsidesiä sillä päästään jo pitkälle toivon että me jaamme nyt sitä viranomaistietoa ja siltä osin olemme vahvempia myös kansakuntana ei perusteta mielipiteisiin vaan siihen todelliseen faktaan

välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia edustaja ville tavio ja kolmekymmentäyhdeksän muuta edustajaa ovat tehneet välikysymyksen yksi annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

turkki ilmoitti helmi ja maaliskuun vaihteessa ettei se valvo enää jatkossa kreikan vastaista rajaansa kreikan rajalla alueelle pyrkivistä on kreikan viranomaisten mukaan vain pieni osa syyriasta tulevia rajalla on runsaasti afgaaneja pakistanilaisia bangladeshilaisia iranilaisia irakilaisia ja afrikkalaisia heidän yllyttämisessään siirtyä laittomasti kreikkaan ja sitä kautta eun alueelle on kyse turkin euta vastaan kohdistamasta hybridivaikuttamisesta eun ja turkin välisen edelleen voimassa olevan sopimuksen mukaan turkki on velvoitettu pitämään syyrialaiset ja muut siirtolaiset ja pakolaiset maaperällään ja ottamaan vastaan kreikasta palautettavia tästä eu maksaa turkille miljardeja euroja tällä hetkellä turkki rikkoo yksipuolisesti tätä sopimusta avattuaan oman puolensa rajasta kreikkaan kreikka on sulkenut turkin turkin vastaisen rajansa ja pyrkii estämään laittomat rajanylitykset kreikka on myös kieltäytynyt ottamasta turvapaikkahakemuksia vastaan ainakaan kuukauteen suomen hallitus on kertonut tukevansa kreikkaa samalla kuitenkin sisäministeri ohisalo on tuominnut kreikan toimet ja todennut että kreikan toimet eivät ole hyväksyttäviä suomi on päättänyt lähettää rajavartijoita kreikkaan turkin vastaiselle rajalle frontexin eli euroopan raja ja merivartioston kautta ministeri ohisalon mukaan suomalaisten rajavartijoiden tehtävä on tukea sujuvan rajaliikenteen toteuttamista tämä siis tilanteessa missä kymmenettuhannet siirtolaiset pyrkivät maahan ja mitä ilmeisimmin turkin viranomaisten tukemina maaliskuun alussa eun sisäministerit allekirjoittivat julkilausuman jossa linjattiin että kaikki jäsenmaat tukevat kreikkaa tuen määritelmä etenkin suomen kohdalla on kuitenkin ollut hyvin epäselvä ministeri ohisalo on tarkentanut suomen osalta sen tarkoittavan sitä että suomi tukee kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita torstain viides kolmatta kaksituhattakaksikymmentä suullisella kyselytunnilla pääministerin sijainen valtionvarainministeri katri kulmuni totesi että eu seisoo yhtenäisenä kreikan tukena ja että eun ulkorajojen täytyy pitää hän lisäsi että kaikki tehdään kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia noudattaen myös sisäministeri ohisalo vastasi samalla kyselytunnilla kysymyksiin joissa haluttiin täsmennystä siihen mitä tuki kreikalle käytännössä tarkoittaa selvää vastausta ei saatu myöhemmin ohisalo on täsmentänyt julkisuudessa että kreikan tulisikin ottaa vastaan turvapaikkahakemuksia ja että kreikka rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan estäessään ihmisten pääsyn turkista kreikkaan sisäministerin linjaus on ristiriidassa eu linjan kanssa suomen ministerien linjaukset ovat ristiriidassa keskenään käytännössä suomen ja kreikan linjausten ristiriitaisuus tulee esimerkiksi käytettäessä suomalaisia rajavartijoita rajavartijoita kreikan rajalla frontexin tukena sisäministeri on tiedottanut että rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne ja saattaa luvattomasti rajan ylittäneet asianmukaiseen viranomaisprosessiin kuten esimerkiksi turvapaikkaprosessiin tällainen linjaus on ristiriidassa kreikan päätöksen kanssa jonka mukaan kreikka suojaa rajojaan ja kieltäytyy vastaanottamasta turvapaikkahakemuksia myös kansalliset toimet siirtolaiskriisin puuttuvat eikä niitä ole hallituksen mukaan tulossa edellä mainitulla kyselytunnilla kysyttiin ottaako suomi rajatarkastukset käyttöön myös ruotsin vastaisella rajallaan vastaus oli kielteinen sen sijaan että siirtolaiskriisin uhatessa hallitus varautuisi vähentämällä suomen vetovoimatekijöitä hallitus pikemminkin lisää niitä sisäministeriön uusi kansliapäällikkö kirsi pimiä kertoi mtvlle viides kolmatta kaksituhattakaksikymmentä suomi tule missään tilanteessa sulkemaan rajaansa kuten kreikka on nyt tehnyt vaan tulee kaikissa tilanteissa ottamaan vastaan kaikki turvapaikanhakijat tämä altistaa suomen ja eun hybridivaikuttamiselle humanitäärisin perustein suomeen tulleiden vaikutus julkiseen talouteen on kokonaisuutena negatiivinen kyseessä olevan maahanmuuttajaryhmän työllisyys on erittäin heikkoa ja huomattava osuus ryhmän edustajista ja toisen polven jälkeläisistä elää tukien varassa on lisäksi otettava huomioon että työllisistä useat saavat yhteiskunnan tukia palkan lisäksi sillä monet heistä ovat matalapalkka aloilla hyvin pitkään tai pysyvästi esimerkiksi vuonna kaksituhattakahdeksantoista kaikista pääkaupunkiseudun toimeentulotuista noin neljäkymmentä prosenttia maksettiin maahanmuuttajille hallitsemattomalla maahanmuutolla on kielteisiä vaikutuksia myös sisäiseen sisäiseen turvallisuuteen mikä näkyy muun muassa terrorismin uhan ja rikosten määrän kasvuna suojelupoliisin mukaan terrorismin uhka suomessa on kohonnut ja uhkaan vaikuttaa supon mukaan keskeisesti muun muassa vierastaistelijoiden mahdollinen paluu tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat erittäin yliedustettuja seksuaalirikostilastoissa ja seksuaalirikosten aalto on pyyhkäissyt suomen yli viimeisen turvapaikanhakijoiden tulvan jälkeen suomen voidaan katsoa olevan turvapaikanhakijoille jopa houkuttelevampi maa kuin vuonna kaksituhattaviisitoista jolloin maahan tuli yli kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa koska monet muut maat ovat tehneet kiristyksiä turvapaikan myöntämisen suhteen lisäksi hallitus on kertonut suunnitelmistaan jotka voivat lisätä suomen vetovoimatekijöitä oman ongelmansa aiheuttaa suomessa laittomasti maassa olevien joukko jota ei ole saatu kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta palautettua eun ja yksittäisten jäsenmaiden on oman etunsa nimissä autettava kreikkaa uuden siirtolaisvyöryn torjunnassa ja nopeilla ratkaisuilla estettävä hallitsematon sekundäärinen muuttoliike kreikasta muualle eurooppaan eurooppa ei voi tässä tilanteessa jäädä odottamaan rakenteellisia uudistuksia suomen tulee eun jäsenenä ajaa sisärajatarkastusten tilapäistä palauttamista koko eu alueelle kaikkien jäsenmaiden tulee systemaattisesti ja pikakäsittelyssä hylätä turvapaikkahakemukset ihmisiltä jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta suomeen ruotsin puolelta mahdollisesti tulevat turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla heidän hakemuksensa hakemuksensa on hylättävä ilmeisen perusteettomina henkilöt joita ei syystä tai toisesta voida käännyttää tai palauttaa muualle on sijoitettava niin että heillä ei ole pääsyä muuhun yhteiskuntaan

eun ja suomen on tuettava kreikkaa uuden siirtolaiskriisin estämiseksi tilapäistä tai pysyvää taakanjakojärjestelmää ei pidä luoda eun sisälle turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot ainoastaan houkuttelevat lisää ihmisiä liikkeelle lisäksi kokemukset osoittavat että taakanjako ei toimi koska siirtolaiset hakeutuvat joka tapauksessa niihin maihin jotka heidän näkökulmastaan ovat houkuttelevimpia turkki on turvallinen maa eikä eu ole syytä ottaa sieltä turvapaikanhakijoita vastaan kansainväliset sopimukset on päivitettävä aikanaan kirjattu oikeus hakea turvapaikkaa ei voi tarkoittaa sitä että se on oikeus kansainvaellukselle jossa tulija saa päättää asuinmaansa sosiaaliturvan suuruuden perusteella sopimusten uudelleentulkintaan saakka itsenäisen itsenäisen maan tulee voida evätä turvapaikanhakuoikeus kuten kreikassa nyt on toimittu edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen tukeeko hallitus kreikan päätöstä olla vastaanottamatta turvapaikkahakemuksia väliaikaisesti tukeeko hallitus kreikan rajavalvontaa niin että siirtolaisia ei päästetä kreikkaan miten hallitus vähentää suomen houkuttelevuutta turvapaikanhaun kohdemaana mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden suomen ulkorajoilla miten suomi toimii jos turvapaikanhakijoita pyrkii maahan venäjältä jolloin kyse on eun ulkorajasta miten hallitus valmistautuu estämään hallitsemattoman laittoman maahantulon suomeen ja miten hallitus aikoo estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden laittoman maahan jäännin

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu pohjoismaisista rajaesteistä ajankohtaiskeskustelun avaa pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja erkki tuomioja viiden minuutin puheella seuraavat puheenvuorot

tasa arvon ministeri thomas blomqvist myös viisi minuuttia kuntaministeri sirpa paatero edelleen viisi minuuttia ja pohjoismaiden neuvoston rajaestetyöryhmän puheenjohtaja edustaja lulu ranne edelleen viisi minuuttia tämän jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella keskusteluun varataan aikaa tuntia

herra puhemies aloitan lainauksella asun suomessa ja työskentelen ruotsalaisella aluksella maksan sosiaaliturvamaksuni verona ruotsiin ruotsalainen työnantajani maksaa eläkemaksuni joten eläketurvani on myös ruotsissa ongelma minulla sekä kaikilla muilla samanlaisessa tilanteessa olevilla on että emme pääse omiin tietoihimme ruotsalaisissa virastoissa käsiksi suomessa asuvana minun on saada itselleni ruotsalaista e legitimationia mobiilitunnistautumista tai pankin kautta tehtävää tunnistautumista kaikkiin sähköisiin tunnistautumisvälineisiin vaaditaan ruotsalainen henkilöllisyystodistus jota en voi saada koska en asu ruotsissa tästä johtuen en voi asioida ruotsalaisen veroviraston kelan tai eläkeviranomaisen kanssa tämä kansalaisen viesti kertoo hyvin konkreettisella konkreettisella tavalla rajaesteistä raja alueilla tai muissa pohjoismaissa asuu suuri määrä ihmisiä jotka kohtaavat rajaesteitä kun asuvat tekevät töitä tai opiskelevat harjoittavat yritystoimintaa tai viettävät eläkepäiviä toisessa pohjoismaassa olemme

saaneet lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä jotka ovat kokeneet tämänkaltaisia käytännön ongelmia muuttaessaan rajojen yli toiseen pohjoismaahan tällaiset jokapäiväiset ongelmat voivat liittyä verotukseen sosiaalietuisuuksiin sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuteen työelämän rajoituksiin ammattipätevyyksien vastavuoroiseen tunnistamiseen ja niin edelleen

pitää vaalia tulevaisuudessakin pohjoismaiden välinen liikkuvuus edistää myös kasvua ja työllisyyttä rajaesteiden poistaminen on pitkään ollut pohjoismaiden neuvoston asialistalla ja sen eteen tehdään paljon työtä suomen pn valtuuskunta pitää asiaa esillä pysyvästi muun muassa kutsumalla jokaiseen kokoukseen yhden ministerin jonka kanssa käydään vuoropuhelua aiheesta lisäksi suomen valtuuskunnan aloitteesta lähetettiin hallitukselle neuvoston suositus tehokkaasta pohjoismaisesta rajaestetyöstä tämä työ edellyttää selvää poliittista tahtoa niin hallitukselta kuin meiltä kansanedustajilta miten varmistetaan että eu direktiivejä implementoidaan samalla tavalla kaikissa pohjoismaissa niin etteivät erot muodosta pohjoismaisia rajaesteitä esimerkiksi lakiehdotusten valmistelun yhteydessä olisi tärkeä selvittää ehdotuksen seurauksia pohjoismaiden sisällä muuttaville nyt uudistettaessa lainsäätäjän opasta tulisi huomioida pohjoismaiset rajaesteet kuten entinen pääministeri sipilä lupasi tulee luoda painetta hallituksia kohtaan rajaesteiden poistamiseksi ja pitää kysymyksiä agendalla ja odotankin mielenkiinnolla miten blomqvist paatero ja muut selvittä vät millä tavoin he toteuttavat omalla hallinnonalallaan pohjoismaiden pääministereiden tavoitetta tehdä pohjoismaista maailman integroiduin alue haluamme helpottaa kansalaisten arkea mutta miten autetaan ruotsalaisella aluksella työskentelevää kansalaista jotta hän pääsisi omiin tietoihin ruotsalaisissa virastoissa ja miten autetaan lukuisia muita ihmisiä jotka kamppailevat rajaesteiden kanssa digitaalinen asiointi on yksi tärkeimpiä priorisoituja rajaestetyökohteita tänä vuonna kun mahdollistetaan kansallisen sähköisen henkilötunnuksen käyttö kaikissa pohjoismaissa on tällä suuri merkitys sekä ihmisille että elinkeinoelämälle ja siitä voisi tulla uusi pohjoismaisen yhteistyön virstanpylväs yhtä tärkeä kuin passiunioni aikanaan haluan esittää kiitokset puhemiehelle pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puolesta erityisesti tästä kansalaisille tärkeästä keskustelusta täysistunnossa tänään odotan ja toivon että tästä tehdään perinne ja pidetään vuosittain vastaavat istuntokeskustelut joissa käymme läpi edistystä tai sen puutetta kiitoksia

arvoisa herra puhemies syykuussa tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäyksi kokoontui göteborgissa pohjoismainen vapaan liikkuvuuden parlamentaarinen komitea tähtäimenään sujuvampi kanssakäyminen pohjoismaiden välillä työ oli määrätietoista alle vuotta myöhemmin vuonna viisikymmentäkaksi kansalaiset saivat oikeuden oleskella toisessa pohjoismaassa ilman passia tai eri lupaa ja ennen kuin komitea päätti työnsä viisikymmentäkuusi oli myös sovittu yhteisistä työmarkkinoista ja sosiaalietuuksista sekä helpotuksista tullauksessa

arvoisa puhemies rajaesteet määritellään laajasti kyse ei niinkään ole rajoista vaan kansalaisten ja yritysten yritysten sujuvammasta arjesta on väärin että henkilö jolla on pysyvä jalansija kahdessa pohjoismaassa joutuu kohtuuttomaan asemaan kun hän haluaa tehdä työtä opiskella tai perustaa

arvoisa puhemies pohjoismaiden ministerineuvostossa toimii rajaesteneuvosto se on hiljakkoin päättänyt panostaa laajakantoisten rajaesteiden poistamiseen ja poliittisempaan vaikuttamiseen neuvosto priorisoi nyt neljää rajaestettä nämä ovat erilaiset rakennusmääräykset ammattipätevyysvaatimusten tunnustaminen tv palveluiden rajoittaminen palveluja tarjoavaan tarjoavaan maahan ja digitaalinen asiointi toisen pohjoismaan viranomaisen kanssa digitaalisen asioinnin rajaesteet ovat valitettavasti kasvussa henkilöllä voi olla tarvetta hoitaa asioitaan naapurimaassa mutta hän ei kykene tunnistautumaan sen digitaalisiin palveluihin kuten tässä edustaja tuomioja hyvin kansalaisviestin perusteella kertoi niin haluan minäkin nostaa tämän asian esille että meillä on nelisensataa suomen asukasta jotka työskentelevät ruotsalaisilla matkustajalaivoilla heidän työttömyys ja eläkerahansa kertyvät ruotsiin ja edellyttävät siellä asiointia mutta laitosten ja viranomaisten sivustoille ei voi kirjautua suomalaisilla tunnuksilla

ensinnäkin suomelta puuttuu edelleen turvallinen tunnistusväline joka olisi käypä rajojemme ulkopuolella tämä asia tulee nyt hallitusohjelman mukaan ratkaista toisekseen e id hanke ei ratkaise kaikkia rajaesteitä esimerkiksi ruotsalaisen pankkitilin saaminen edellyttää vakituista asuinpaikkaa ja henkilötunnusta ruotsissa kolmanneksi pohjoismaat tähtäävät pidemmälle kuin eu maiden väestörekisteröinti ja keskinäinen luottamus ovat sillä tasolla että voisimme harjoittaa viranomaisten välistä sujuvampaa arkea tukevaa digitaalista tiedonvaihtoa e idtä hyödyntäen juuri tämän edistämiseksi olen päättänyt ohjata rahoitusta suomen johtamalle hankkeelle joka liittyy ensi vuoden puheenjohtajuuteemme pohjoismaiden

arvoisa puhemies haluan myös omalta osaltani kuten tässä edustaja tuomiojakin teki kiittää tästä mahdollisuudesta käydä tätä tärkeää keskustelua täällä tänään kiitos

arvoisa herra puhemies hallitusohjelmassa on vahva linjaus että että pohjoismaat ovat suomen luonnollisimpia yhteistyökumppaneita ja se on tietysti luontevaa sillä meillä on vahva yhteinen historia ja vahvat yhteiset arvot demokratia avoimuus kansalaisten tarpeiden ympärille rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ja

ei vähempää eikä enempää kuin maailman parhaiten

tätä tehdään niin että meillä sekä yritysten että ihmisten kansalaisten liikkuvuus olisi mahdollisimman helppoa ja rajaesteet tältä osin poistettu digitalisaatio on yksi hyvä väline siihen että tätä sähköistä asiointia voidaan tehdä maasta toiseen sen takia tämä on nostettu niin kuin äsken kuultiin priorisoinneissa ihan sinne ykköskategoriaan meillä on pohjoismaiden ministerineuvoston sisällä tämmöinen mr digital joka on siis tällä hetkellä tämmöinen neljäksi vuodeksi ja nyt seuraavaksi neljäksi vuodeksi näillä näkymillä toimiva erillinen pohjoismaiden neuvoston oma osa seuraavina vuosina liikkuvuuden integraation lisääminen maiden välillä ja yhteinen alue digitaalisille palveluille ovat meillä siellä tavoitteena samalla voidaan tietenkin edistää myöskin tiedon jakamista ja avoimen datan lisäämistä näiden maiden yhteistyönä sitten toisena meillä on yksi yhteistyöhanke pohjoismaiden ja baltian välillä jotta yhteen toimivien sähköisen tunnistautumisen ratkaisujen luomiseen saataisiin ei pelkästään pohjoismaat vaan myöskin baltian maat mukaan jolloinka meidän viranomaisasiointi helpottuisi näiden kaikkien maiden osalta digitaalisiin palveluihin siirtyminen näiltä osin helpottaa esimerkiksi tulojen ilmoittamista verotustarkoituksiin hakemista eri koulutusohjelmiin lääkemääräysten antamista sähköisillä resepteillä pankkipalveluiden käyttöä ja montaa muuta asiaa tässä kohtaa on ilo kertoa että tässä meillä hallitusohjelmassa oleva hanke jossa luodaan suomalaisille oma digitaalinen identiteetti on etenemässä hyvässä vauhdissa jolloinka kaikille meille ollaan luomassa turvallinen helppo ja jokaisen käytettävissä oleva sähköinen identiteetti ja sille pohjalle on myöskin hyvä jatkaa tätä pohjoismaista yhteistyötä no kun se että meillä on tämä sähköinen tunnistautuminen ei tietenkään vielä aina takaa sitä mitenkä tämä sitten käytännössä toteutuu ja ne palvelut siellä niin meillä on rajat ylittävistä digitaalisista palveluista hanke jossa sitten mennään sinne palvelutuotannon puolelle jotta sitä oikeasti voidaan siellä käyttää ja seuraavina vuosina kehitetäänkin sitten näitä valittuja palveluita sitten viron suuntaan meillä on kymmenen road joka on siis tämmöinen yhteinen alusta meidän tiedonsiirron ratkaisuille elikkä meillä on jo olemassa tämmöinen turvallinen tiedonsiirron väline jotta me voimme käydä neuvottelut maiden lisäämisestä tähän mukaan muun muassa viime viikolla keskusteltiin islannin kanssa vähän enemmän meillähän on jo ollut väestörekisteritietovaihtoja pohjoismaiden kesken ja nyt sitten myöskin suomen ja viron välille ollaan tämä ulottamassa myöskin lääkeresepti viron kanssa on jo käytössä toinen asia mikä koskettaa osin muita perinteisempiä palveluita sain juuri vastaanottaa suomen ja norjan rajaseutuyhteistyötä koskevan selvityksen jossa oli käyty läpi mitenkä palvelut sosiaali ja terveydenhuollon pelastustoimen ja muun muassa opetustoimen ja työvoiman liikkuvuuden osalta ja elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi toimivat aidosti suomen ja norjan välillä erityisesti saamenkielisten palveluiden osalta täällä on haasteita ja siihen raporttiin on myöskin kirjattu toimenpidesuosituksia tästä eteenpäin siellä on tarvetta yhä edelleen kehittää palveluiden yhteensopivuutta ja viranomaisyhteistyötä vaikka meillä toisaalta on lait ja asetukset ja säädökset niin niin joltain osin se käytännön toiminta miten viranomaiset sitten toimivat ei ole välttämättä tukenut sitä että ne ne rajaesteet olisivat mahdollisimman pienet meillä tarvitaan ehkä jonkun verran myöskin siellä puolella lainsäädäntömuutoksia lainsäädäntömuutoksia esimerkiksi sote joka on niin suuri pitää huomioida tässä kohtaa kun sote uudistusta tehdään sitä käsiteltiin myöskin viime soten yhteydessä että mitenkä meillä nämä yhteiset palvelut siellä ihan pohjoisimmassa suomessa menevät eteenpäin yhteistyönä pohjoismainen rajayhteistyö ei voi olla eikä myöskään viroon päin mikään yksi projekti eikä liittyä mihinkään yksittäisiin asioihin vaan on jatkuvaa työtä ja me olemme siinä hyvänä esimerkkinä uskon ja toivon että otamme suuria askeleita jotta tämä ihmisten normaali liikkuminen näiden maiden vähintäänkin jotka liittyvät työhön verotukseen sosiaali ja terveyspalveluihin voidaan yhdessä hoitaa

arvoisa puhemies

sekä hyödyttää pohjoismaita että helpottaa niiden yritysten ja kansalaisten toimintaa ja elämistä pohjoismaiden alueella monenkeskiset win win tilanteet eivät vaadi mitään erityisiä ideologioita taaksensa rajaesteiksi kirjatut asiat ovat todellakin heterogeeninen lista murheita laidasta laitaan voisi ajatella asioiden olevan aika hyvin jos yksi tälle vuodelle priorisoiduista esteistä on julkisten tuottajien kuten esimerkiksi ylen ohjelmasisältöjen näkyvyys muissa pohjoismaissa hyödyt geoblokkauksen poistosta ovat lähinnä kulttuurisia toisessa ääripäässä voi ajatella olevan digitalisaation lisäksi yhteisten rakentamismääräysten harmonisointi niiden yhtenäistäminen on monimutkainen ja pitkä prosessi mutta siitä on kuitenkin odotettavissa suuria talous työllisyys ja ympäristöetuja tässä on sauma todelliselle edistykselle esimerkiksi pohjoismaista puurakentamista rakennusalan kotimaisuusastetta ja metsäteollisuutta ajatellen arvoisa puhemies pääosalle kansalaisista yhteistyö näyttäytyy kuitenkin vapaana ra janylityksenä pohjoismaiden välisillä rajoilla ilman passintarkastuksia vapaasta rajanylityksestä on tullut rajaesteyhteistyön kyseenalaistamaton dogma josta ei saisi keskustella valtaosalla niin sanotuista rajaesteistä ole mitään tekemistä itse fyysisen rajan ylittämisen kanssa muiden rajaesteiden poistaminen ei siten ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa että tämän päivän turvallisuustilanne edellyttää rajatarkastusten palauttamista myös pohjoismaiden välisille rajoille suomen ei pidä olla naiivi tässäkään asiassa pohjoismaat ovat pohjoismaat ovat itsenäisiä valtioita omine kansallisine turvallisuusintresseineen esimerkiksi ruotsin ulkoministeri ann linde totesi yhdestoista helmikuuta kaksituhattakaksikymmentä näin puolustuskomitea korostaa itsemääräämisoikeutemme ja ruotsin etujen turvaamisen tärkeyttä tämä tarkoittaa kykyä käyttää kaikkia mahdollisia turvallisuuspoliittisia välineitä poliittisia diplomaattisia taloudellisia ja sotilaallisia yhtenäisesti arvoisa puhemies ruotsi otti rajatarkastukset käyttöön marraskuussa kaksituhattaviisitoista tanskan vastaisella rajalla hillitäkseen siirtolaisvyöryä vastaavasti tanska otti osittaiset rajatarkastukset käyttöön ruotsista tuleville marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista padotakseen pääosin maahanmuuttotaustaisen rikollisuuden leviämistä nämä rajoitukset eivät ole havaittavasti heikentäneet pohjoismaista yhteistyötä ja muiden todellisten yrittämiseen ja asumiseen liittyvien rajaesteiden poistamista maailman tapahtuvat viimeisten kuukausien viikkojen ja erityisesti neljänkymmenenkahdeksan tunnin aikana osoittavat että myös suomella täytyy olla sekä halu että kyky suojella suomalaisten turvallisuutta ja terveyttä tämä tarkoittaa paitsi rajatarkastusten välitöntä palauttamista myös tarpeellisen laajuisia maahantulorajoituksia koronapandemian leviämisen hidastamiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi joita rajaestetyöryhmä on velvoitettu poistamaan poistamme aktiivisesti ja yhteistyössä rakentamismääräysten digitalisaatioon liittyvät ongelmat kuten täällä salissa on jo todettu ovat tärkeitä ja niiden kanssa edetään aivan niin kuin meitä on velvoitettu kaikkien pohjoismaiden tulee kuitenkin pystyä myös pitämään omasta turvallisuudestaan ja omien asukkaittensa terveydestä

pahoillani siitä että edustaja ranne väärinkäytti nimenomaan rajaestetyöryhmän edustajana viiden minuutin puheenvuoro esitelläkseen perussuomalaisten maahanmuuttonäkemyksiä jotka eivät tähän keskusteluun tai ainakaan tähän puheenvuoroon

ja toivotan teille kaikkea toteuttamisessa koska mitä tulee esimerkiksi digitaalisten esteiden poistamiseen niin joka kerta kun otetaan jokin uusi digitaalinen järjestelmä käyttöön me tiedämme minkälaisia uusia ongelmia se luo

vaikeuksia saada esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmät digitaalisena keskustelemaan toistensa kanssa joten toivon todellakin että tässä päästäisiin sellaiseen tulokseen että tämä vähitellen onnistuisi lopulta myös

arvoisa puhemies tulen sieltä rajalta torniosta ja ja olen sitä rajaa ylittänyt viimeiset kymmenen vuotta maanantaista perjantaihin kaksi kertaa päivässä ja ja työskennellyt försäkringskassanin kansainvälisessä yksikössä nimenomaan eu asioiden kanssa eun sosiaaliturva asioiden perhe etuuksien yhteensovittamisen kansainvälisen sairaanhoidon kanssa rajatyöntekijänä elikkä olen asunut suomen puolella tehnyt töitä ruotsin puolella nämä rajaestekysymykset ovat hyvin tuttuja ennen kuin menen niihin niin kommentoin hieman lyhyesti vain että tullin tullin valvonta siinä rajalla ei ole meille mitenkään outoa sitä on tehty niin kauan kunnes me menimme euhun ja solmimme schengenin eikä se millään tavalla haitannut liikennettä siellä eikä ihmisten asennoitumista siinä pitäisi mieluummin puhua rajaturvallisuudesta eikä ehkä sekoittaa sitä rajaesteisiin näistä rajaesteistä semmoinen huomio on että nimenomaan eu direktiivien tuomisessa implementoinnissa siihen kansalliseen on puutteita pohjoismaiden välillä me teemme hiukan eri tavalla ja eri tulkintoja ja ongelma on se että kun lainsäädäntöä sovelletaan niin eu säännöt menevät aina ennen sitä kansallista lainsäädäntöä ja tämä asettaa meidät tiettyyn pakkoon myöskin sitä kansallista lainsäädäntöä muuttaa ja näitä kun muutetaan niin tietysti olisi hirveän hyvä tehdä tämä yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa että me soveltaisimme sitä samalla tavalla koska nyt me sovellamme sitä hieman eri tavalla ja se johtaa siihen että meillä on tämmöisiä väliinputoajia sosiaaliturvan osalta jotka eivät ole kummassakaan maassa vakuutettuja

herra puhemies läpi koko poliittisen urani olen taistellut maahanmuuttonaivismia vastaan ja pyrkinyt tuomaan realistisia ja totuudentuntoisia näkökulmia maahanmuuttopolitiikkaan mutta täytyy kyllä todeta että tässä vaatimuksessa joka erilaisissa perussuomalaisissa puheenvuoroissa viime aikoina on tullut että nyt juuri ja tässä tilanteessa pitäisi ottaa rajatarkastukset käyttöön perussuomalaiset ovat kyllä täysin väärässä totta että meillä täytyy olla tällainenkin keino omassa työkalupakissamme sellaisia tilanteita varten joissa on aidosti sellainen tilanne että rajatarkastuksista on vähemmän haittaa kuin mitä niistä on hyötyä silloin kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista tilanteessa jossa eun ulkorajojen oli annettu vuotaa ja euroopassa oli käynnissä hallitsematon kansainvaellustilanne oli täysin perusteltua että rajatarkastuksia otettiin käyttöön ja että sillä tavoin pyrittiin saamaan tilannetta hallintaan

kulkemaan ja ne rajat ylittämään ja tässä tilanteessa missä me nyt olemme ei ole oikea hetki ottaa rajatarkastuksia käyttöön meillä pitää olla siihen valmius mikäli tilanne sitä edellyttää mutta toistaiseksi ulkorajat ovat kreikan ja turkin välillä kohtuullisen hyvin pitäneet toivottavasti myös vastaisuudessa

puhemies kiitoksia ensinnäkin edustaja tuomiojalle erinomaisesta puheenvuorosta rajaesteiden poistaminen on tärkeä tehtävä mutta mikä on todellisuus välillä tapahtuu se että kun saamme yhden esteen poistettua niin tämän jälkeen tilalle ilmestyy kaksi muuta tämän takia olisin kysynyt ministeriltä olisiko mahdollista harkita että ottaisimme lainvalmistelussa käyttöön tällaisen rajaestearvioinnin joka pakottaisi myös sitten viranomaiset arvioimaan luodaanko vai poistetaanko tällä lailla aidosti esteitä

maksaisi miljardeja se olisi panos tuotto suhteeltaan nolla yhdenkään turvapaikanhakijan tuloa suomeen se ei estäisi meidän tulisi perustaa uudet rajanylityspaikat tornioon ylitorniolle pelloon kolariin muonioon karesuvantoon kilpisjärvelle kivilompoloon karigasniemelle ja nuorgamiin

talman itse tuen erittäin vahvasti visiota ja tavoitetta siitä että pohjoismaiden tulee olla maailman integroiduin alue yhtenäiset ja vahvat pohjoismaat ovat

meillä myös on suomen näkökulmasta erityisesti ruotsin kanssa useita hyviä paikallisia esimerkkejä hyvin integroituneesta pohjoismaisesta yhteistyöstä itse toimin muun muassa merenkurkun neuvostossa jonka toiminta alue kattaa pohjanmaan etelä pohjanmaan ja keski pohjanmaan maakunnat suomessa sekä västerbottenin läänin ja örnsköldsvikin kunnan ruotsissa elikkä noin kahdeksansataatuhatta ihmistä

etenkin strategista kehittämistä kehittämistä suhteessa euroopan unioniin ja brysseliin siellä ylläpidetään sillä alueella maailman pohjoisinta ympärivuotista laivayhteyttä ja paljon muuta

arvoisa puhemies pohjoismaiden rajaestetyöryhmän kohtuullisen yksiselitteinen tehtävä on poistaa rajaesteitä ja tietysti sen puheenjohtajana toimimista voisi helpottaa tämän tarkoituksen ymmärtäminen onneksi monia rajaesteitä on saatu vähennettyä olemme tehneet viime aikoina paljon töitä pohjoismaiden neuvostossa muun muassa e reseptien ja antibioottiresistenssikäytäntöjen yhdistämiseksi mutta varmasti suurimmat toiveet ja odotukset meillä kaikilla sisältyvät nimenomaan työvoiman ja työn palveluiden liikkuvuuteen kuten pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja tuomioja hyvin kuvasi näitä ongelmia meillä on hankaluuksia sosiaalietujen maksamisessa työttömyyskorvauksessa pitkissä käsittelyajoissa jotka aiheuttavat toimeentulovaikeuksia sosiaali ja työttömyysturva asioissa sekä luottokelpoisuudessa ja meillä on isoja tarpeita saada kevyemmäksi tätä organisaatiota suomi valitettavasti on ollut kohtuullisen hidas muun muassa eidas järjestelmässä ja haluaisinkin kysyä ministeriltä sitä että kun tarkoitus on että suomi olisi siinä valmis vuonna kaksikymmentäkaksi niin voiko tätä millään tavalla nopeuttaa

puhemies lappilaisena kansanedustajana on ollut hyvä mahdollisuus seurata mitä valtioitten rajat merkitsevät kansalaisille itäraja on ollut pitkään kiinni virallisia rajanylityspaikkoja lukuun ottamatta lännessä taas ruotsin ja norjan raja on ollut hyvin se näkyy esimerkiksi kulttuurisissa kerrostumissa ja elinkeinorakenteissa mutta ongelmiakin on ensinnäkin norjan rajalla rajatyöntekijöillä on osasta palkasta kaksinkertainen verotus suomi lukee vain osittain hyväksi norjaan maksetun veron kun se pitäisi ottaa täysimääräisesti huomioon toiseksi kansaneläkelaitoksen päätökset ovat olleet hyvin outoja monessakin tapauksessa vastaan tuli eläkeläispariskunta jossa miehellä ja vaimolla on samanlainen työhistoria ja elämäntilanne ja joka asuu yhdessä toinen saa suomalaisen kela kortin toinen ei saa kolmanneksi pohjoiskalotin koulutussäätiö nordin koulutuspaikkoja on suomi omalla päätöksellään rajoittanut vähentänyt ja vieläpä semmoisilta aloilta joilla työllistyminen on on ollut kaikkein varminta ja työllistyminen nimenomaan pohjoismaisille työmarkkinoille ja neljänneksi rajayhteistyökeskuksen toiminnan resurssit pitäisi turvata
arvoisa

puhemies puhumme täällä pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä ja sen luomasta hyvinvoinnista tämähän on meidän kaikkien yhteinen etu suomi on määrittänyt vuodelle kaksituhattakaksikymmentä kymmenen rajaestettä joita haluamme priorisoidusti edistää tavoitteet ovat kokonaisuudessaan hyvät haluan nostaa niistä yhden keskeisen eli ihmisten sosiaalietuudet aivan kuten edustaja järvinen tässä edellä puhui niiden tulisi olla kaikkien saatavilla mutta tällä hetkellä maksajamaan osalta on ollut epäselvyyksiä liikkuvuuden yhteydessä juuri tällaiset esteet voivat vaikuttaa ihmisten liikkuvuushalukkuuteen pohjoismaiden välillä lisäksi pohjoismaiden ministerineuvoston tavoite digitaalisen asioinnin mahdollistamisesta toisen pohjoismaan viranomaisen kanssa on erittäin keskeinen tavoite ja annan kaiken kaiken tukeni

herra puhemies olen toiminut pohjoismaiden neuvoston yhtenä jäsenenä edellisellä eduskuntakaudella ja muistan että silloin jo puhuttiin paljon näistä rajaesteistä ja on hyvä asia että ne ovat nyt myös täällä esillä eduskunnassa nostaisin esille tämän ammattipätevyysvaatimusten tunnustamisen ja kysyisin teiltä hyvä ministeri meillä on paljon hoitoalan henkilöitä sairaanhoitajia lähihoitajia jotka työskentelevät ruotsissa työskentelevät norjassa millä tavalla koulutus vastaa sitä ammattipätevyyttä niin pohjoismaissa kuin suomessa meillä on esimerkiksi nyt tämä henkilöstömitoituslakiesitys eduskunnassa käsittelyssä ja me tarvitsemme tosi paljon henkilöstöä lisää esimerkiksi hoiva avustajista on kova pula suomessa mutta miten siellä pohjoismaissa onko siellä olemassa tällaista koulutusta ja onko se pohjoismainen koulutus mahdollisesti tunnistettavissa sitten täällä suomessa

lainsäädäntöä erilaisia toimintatapoja ja käytänteitä jotka vaikuttavat ihmisten ja yritysten jokapäiväiseen elämään ja erityisesti yritysten toimintaedellytyksiin ja vaikeuttavat niitä tätä on ollut mahdollista kehittää jo vajaat kuusikymmentä vuotta mutta silti edelleen eri pohjoismaissa on melko lailla siiloinen toimintamalli taisi olla puhemies eerolan johdolla aikoinaan kun suomi teki aloitteen siitä että että muita pohjoismaita kannustettaisiin järjestämään rajaestetyö yhtä poikkihallinnollisesti kuin suomessa se on tehty meillähän on pohjola nordenin neuvontatoimikunta jossa eri ministeriöiden ja hallinnonalojen ihmiset yrittävät sovittaa näitä erilaisia haasteellisia toimintamalleja yhteen ja ja se on ollut varsin menestyksekäs tapa edustaja tuomioja esiin jo tämän e legitimationin ja kysyisin ministeri blomqvistilta uskotteko te että se saadaan suomessa käyttöön vielä tämän vaalikauden aikana en kysy tästä tai ensi vuodesta ja kuinka ponnekkaasti kannustatte pohjoismaisia kollegoita ottamaan tällaisen poikkihallinnollisen toimintatavan

arvoisa puhemies pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät ja arvokkaat perinteet ja pohjoismaat ovat jo nykyisellään maailman integroituneimpia alueita tästä on monia suuria etuja muun muassa talouselämälle on myös erinomaista että meillä on nyt nyt pohjoismainen yhteistyöministeri joka voi tehokkaasti paneutua näihin asioihin ja hoitaa myös käytännön asioita edustaja mustajärven esille tuomia asioita jotka liittyvät muun muassa verotukseen on tärkeää että jatkamme vuosikymmenten työtä ja poistamme niitä esteitä joita vielä on jäljellä meidän täytyy pyrkiä edelleen parantamaan käytäntöjä pohjoismaiden välillä pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston ja suomen vuoden kaksituhattakaksikymmentä rajaesteiden listat ovat perusteltuja ja järkeviä tarvitaan systemaattista työtä jotta tavoitteisiin päästään

arvoisa herra puhemies pohjoismaiden yhteisenä tavoitteena on olla maailman integroitunein alue ja hyvin pitkälti olemme jo varsin integroitunut alue kiitos tiiviin pitkän yhteistyön mutta kuten aiemmissa puheenvuoroissa on tullut hyvin esiin meillä on edelleen rajaesteitä jotka näyttäytyvät yksittäisten ihmisten ja yritysten arjessa yksilötasolla esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvät yhteensovittamishankaluudet koskevat monia erityisesti niitä jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet toisessa pohjoismaassa näen erityisen tärkeänä sen että ihmiset eivät joutuisi missään vaiheessa tilanteeseen jossa erilaisten käytäntöjen eli rajaesteiden vuoksi on epäselvää minkä maan vastuulle kuuluu tietyn sosiaalietuuden maksaminen myös tätä asiaa onneksi nyt edistetään digitaalista asiointia toisen pohjoismaan viranomaisen kanssa on helpotettava jotta tunnistautuminen ja asioiminen henkilön omissa asioissa olisi toisessa pohjoismaassa helpompaa tämä onkin ehkä tärkein priorisoiduista rajaesteistä ehkä myös se kaikkein haastavin tärkeänä pidän että pidämme huolta siitä että uutta lainsäädäntöä laatiessamme emme luo uusia rajaesteitä pohjoismaiden välille

pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden alue on esimerkillinen kansainvälisen yhteistyön alue jolla on pitkä historia läheisessä kanssakäymisessä on erittäin aiheellista puuttua työvoiman liikkuvuuteen liittyviin esteisiin merkittävä este on ammattipätevyysvaatimusten tunnustaminen erilainen sääntely on selkeä hidaste silloin kun yksi pohjoismaa ei tunnusta toisessa pohjoismaassa hankittua ammattipätevyyttä tutkintoa tai sen osia pätevyysvaatimusten yhtenäistäminen ja tutkintojen tunnustaminen pohjoismaiden kesken on toteutettava nopealla aikataululla näin voisimme olla esimerkkinä koko eu alueella työvoiman liikkuvuuteen vaikuttaa myös sosiaalietujen maksaminen joissakin tilanteissa on epäselvyyttä siitä mikä maa tai taho on velvollinen maksamaan sosiaalietuuden työntekijälle tämä voi pahimmillaan johtaa siihen että kumpikaan maa ei maksa etuutta tilanne on työntekijän näkökulmasta epäreilu ja

pohjoismaiden välinen yhteistyö on on perinteisesti ollut erittäin helppoa koska olemme demokraattisia valtioita jotka noudattavat kansainvälistä lakia ja kunnioittavat ihmisoikeuksia tämä on erinomainen arvopohja sille kun teemme hyvää yhteistyötä totta kai näissä yhteyksissä on aina ollut pikkuisen säröjäkin sitäkään ei sovi kieltää sanoisin nyt yhtenä esimerkkinä että suomalaisiahan sinne meni aikanaan töihin alle neljäsataatuhattahan se luku on

aikoinaan menivät työpaikan

pakollisista syistä kun suomessa ei työtä ollut ja nyt kävi niin että nyt kun he ovat jääneet eläkkeelle niin he eivät ole saaneet sitä eläkettään täysimääräisenä suomeen koska ruotsihan pidättää siitä päältä ensin oman osansa ja sitten se suomessa verotetaan toisen kerran toki se ruotsalainen vero otetaan suomessa huomioon mutta korkeamman progression takia suomalainen maksaa vähän enemmän veroa kuin muut että tässä verosopimusasiassa toivoisin toki että asia etenisi ja suomi olisi siinä aktiivinen niin kuin uskon olleenkin sitten mitä tulee edustaja tuomiojan mainitsemaan eu yhteistyöhön niin sen me kaikki tiedämme että ruotsi tukee meitä monessa asiassa eu asioissa mutta ikävä kyllä esimerkiksi maatalousasioissa joiltakin osin olemme jääneet vähän huonommalle osalle ja niihin asioihin ruotsi ei ole tukeaan meille antanut toki näissä yhteistyökuvioissa on erittäin paljon hyvää tehty ja yhteistyötä meidän pitää kehittää ja laajentaa jotta näitä esteitä poistetaan ja esimerkiksi

arvoisa herra puhemies pohjoismainen yhteistyö on suomelle aivan valtavan tärkeää ja on tärkeää että teemme jatkuvasti konkreettista työtä rajaesteiden poistamiseksi mielestäni edustaja kärnä käytti myös hyvän puheenvuoron siitä että tulee jatkuvasti kaikessa lainsäädäntötyössä

tosiaan heillä on vaikeuksia saada ruotsin sähköistä tunnistautumista koska heillä ei ole ruotsin sosiaaliturvatunnusta joka siellä edellytetään esimerkiksi pankkiasioiden hoitamiseen tämä on todella konkreettinen asia koska ruotsissa on vaikkapa eläkeasioissa siirrytty sähköiseen asiointiin tähän olisi tärkeää nyt saada ratkaisu

edelleen on nämä vanhat ongelmat esimerkiksi ongelmia terveyspalveluiden saatavuudessa joissakin tilanteissa siinä mainittiin esimerkkinä että suomessa asuva ja norjassa työssä käyvä rajatyöntekijä ei välttämättä ole saanut kiireetöntä palvelua tai omalääkäriä vaikka eu lainsäädäntökin tätä edellyttäisi nyt kun tätä uutta sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmää taas rakennetaan niin olisi tärkeää kyllä huomioida se että näitä esteitä ei muodostuisi lisää vaan että pystyttäisiin edelleen

paatero naiset

ensin ympäristöministeri mikkosen terveisiä näihin rakennusmääräyksiin

on tunnistettu ja siellä ovat ministerit käyneet keskustelua tästä ja ajatus on yhdenmukaistaa esteettömyyttä koskevat rakennusmääräykset esimerkkinä ensi vaiheesta tähän digitaalisuuteen liittyen ehkä tämä on ajan teema mutta pohjoismaisen yhteistyönkin osalta tämä on kyllä vahvasti noussut koska on perustettu

neljä vuotta sitten tämä erillinen digiministereitten työryhmä mihin olen saanut kuulua ja ja viime viikolla viimeksi keskustelimme myöskin eu komissaarin kanssa tästä asiasta siitä ettei eun digistrategian ja meidän pohjoismaiden yhteistyön välille taas tulisi mitään semmoista gäppiä yhteistyö sujuu hyvin ja sitten seuraava puheenjohtajuuskausi jonka suomi jonka suomi ottaa vastaan ensi vuonna tulee olemaan otsikoituna näin maailman sujuvinta rajat ylittävää arkea digitalisoinnin avulla elikkä kyllä tämä on otettu vahvasti tähän meille kaikkeen

arvoisa herra puhemies tässä tuli monta monta kysymystä mutta tuli myös monta hyvää ajatusta siitä miten voitaisiin kehittää edelleen edelleen tätä pohjoismaista yhteistyötä yritän nyt vastata mahdollisimman moneen moneen kysymykseen aloitan kuitenkin ehkä tällaisella yleisellä toteamuksella että kyllä tämän pohjoismaisen yhteistyön tärkeä peruskivi on tämä vapaa liikkuvuus

sanotaan

menevät tämän rajaesteneuvoston kautta siellä meitä edustaa hyvin kimmo sasi jonka kanssa myös olen käynyt keskusteluja ja ja käydään tietysti jatkuvasti vuoropuhelua ruotsin ja norjan kanssa mutta näitten joittenkin suurempien rajaesteiden osalta tarvitaan juuri tätä poliittista tahtoa ja poliittisen tason vaikuttamistyötä ja ja ratkaisuja siihen siihen kiinnitti sekä edustaja tuomioja että heinäluoma huomiota sitten tämä mitä edustaja kärnä kysyi voisi minusta olla ihan hyvä ajatus tanskan puheenjohtajuuskaudellahan toteutetaan sellainen kokeilu jossa valikoidaan tiettyjä eu säädöksiä joissa tehdään tiiviimpää yhteistyötä jotta ei syntyisi näitä rajaesteitä varmaankin myös tässä kotimaisessa lainsäädäntötyössä voisi tätä näkökulmaa ottaa käyttöön se oli minusta ihan hyvä

tässä tuli hyviä hyviä ajatuksia kannustan vastaavanlaiseen yhteistyöhön mitä merenkurkun alueella on pystytty saamaan aikaan tämän eayy alueen perustaminen on tietysti todella hieno saavutus ja ja esimerkki muille sitten tähän edustaja virolaisen kysymykseen siitä uskonko tähän että tulee voimaan uskon mutta se ei aina riitä teen myös työtä sen eteen tässä on paljon haasteita kylläkin mutta sitä poliittista tahtoa löytyy ja minä olen ymmärtänyt että myös teknisesti tämä olisi toteutettavissa tietysti kun on poikkihallinnollista ja viisi eri maata ja itsehallintoalueet vielä niin kyllä tässä haasteita riittää mutta sen eteen teemme työtä että tämä onnistuisi kiitos
nyt jatketaan näitä reilun minuutin mittaisia puheenvuoroja otetaan edustaja ovaska arvoisa
puhemies koko sali jakaa tämän ajatuksen ja monet meistä pohjoismaiden neuvostossa istuvia että millä tavalla me pyrimme vähentämään rajaesteitä mutta täytyy sanoa että oli erittäin koominen tilanne tuolla pohjoismaiden neuvostossa tuossa tammikuun lopulla kun arvostamani edustaja lulu ranne valittiin rajaestetyöryhmän puheenjohtajaksi ja sieltä tuli ehkä sen tiedotteen vuoksi hyvinkin paljon palautetta ja ihmetystä siitä kun hän sanoi että rajaestetyöryhmän tärkein tehtävä on mahdollistaa ja edistää hyvää pohjoismaista yhteistyötä ja kehitystä mutta hän lisäksi toisti sen että rajalla tulee olla esteitä joilla turvataan pohjolan asukkaiden turvallisuutta näin lainaus päättyy millä tavalla me pystymme täältä suomen parlamentista välittämään kollegoillemme kollegoillemme nyt tuolla pohjoismaissa sen tiedon että myös suomi tulee jatkossakin tekemään kaikkensa että rajaesteitä tullaan vähentämään eikä niin että suomi tulee tekemään kaikkensa jotta rajaesteet tulevat lisääntymään

on aivan selvää että kaikki pohjoismaat ovat yhtä mieltä siitä että sellaisten esteiden jotka suojaavat esimerkiksi turvallisuutta ja täytyy pysyä rajoilla tämä on eri asia niistä asioista joita me käsittelemme rajaestetyöryhmässä on erityisesti tärkeä tällä hetkellä ja seuraavissa kokouksissa maankäyttö ja rakennuslaki jota uudistetaan suomessa ja johon liittyvät suoraan nämä rakentamismääräykset ja eri standardit meillä on valtavan iso työ tällaisten oikeiden yritystoimintaan ja ja työntekijöihin vaikuttavien rajaesteiden poistamiseksi on kummallista jos tässä yhteydessä ei saa puhua siitä niin kuin totesin tuossa puheenvuorossani täällä ei voi puhua siitä että osa rajaesteistä on aivan hyviä ymmärrän toki tietenkin että hallituspuolueet haluavat nähdä yksisilmäisesti tämän rajaestetyöryhmän kokonaisuudessaan

jo monen vuoden ajan on ollut selvää että yhteispohjoismaisen sähköisen e henkilökortin edetessä matkapuhelinliittymien hankkiminen ja pankkitilien avaaminen pohjoismaissa helpottuu ja kuten tässä ministeri sanoi poliittinen tahto on olemassa mutta siksi on tärkeää että myös suomi viranomaistasolla nyt varauksettomasti työskentelee toteuttaakseen pohjoismaisen e idn käytännössä

missä tämä nyt menee koska ehkä tämä ei tullut oikein vastauksessa esille että että voidaanko

herra puhemies rajaesteitä tosiaan edelleen on nimittäin esimerkiksi ruotsissa vuonna kaksituhattakaksitoista tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille lääkäriopiskelijoille mahdollisuutta suorittaa laillistamiseen vaadittavaa harjoitteluaan manner suomessa ei ole nimittäin tälle esteenä on se että valvira ei laillista sellaisia ulkomailla lääkärintutkinnon suorittaneita henkilöitä jotka ovat aloittaneet opintonsa tämän päivämäärän jälkeen ennen kuin opiskelumaan viranomainen on ensin tehnyt tämän laillistuksen ruotsin päässä taas socialstyrelsen laillistaa vain sellaiset ruotsissa opiskelleet lääkärit jotka ovat tehneet koko allmäntjänstgöring palveluksensa tai vähintään sen terveyskeskusosion ja psykiatrian osion ruotsissa mikäli valvira voisi erillisestä hakemuksesta toimia laillistavana viranomaisena viranomaisena myös näille kaksituhattakaksitoista tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille muussa eu tai eta maassa opiskelleille lääkäreille jotka ovat suorittaneet yleislääketieteen erityiskoulutuksen tai vastaavan harjoittelun suomessa ruotsinkielentaitoisten lääkäreiden paluumuutto ruotsista suomeen nopeutuisi huomattavasti millä olisi tietysti myönteinen vaikutus myöskin kielellisten oikeuksien toteutumiseen suomalaisessa terveydenhuollossa kysynkin ministeri blomqvistilta millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä helpottaakseen ruotsissa lääkäreiksi opiskelevien suomalaisten laillistumista suomessa ja siten pääsyä suomalaisille työmarkkinoille

arvoisa puhemies rajalla asuvana tunnistan yhdessä edustaja ojala niemelän kanssa nämä nämä toiveet ja tarpeet mitä on nimenomaan siellä ruotsin suomen ja norjan rajalla ihmisillä ja ne liittyvät sosiaali ja terveydenhuoltoon elikkä sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuuteen rajan yli ilman että pitää käyttää käteistä maksua siis

me emme voi sitä tehdä koska se on vastoin eu säännöksiä meidän pitää kohdella samalla tavalla kaikkia eu kansalaisia ja tämä estää meitä sopimasta suoraan ruotsin valtion ja suomen valtion välillä tietyistä eduista jotka koskisivat meitä tai pohjoismaiden kansalaisia norjan kanssa tämä ehkä voitaisiin tehdä koska norja ei ole eu maa pyytäisin että että ministeri

ovat ne toimenpiteet joilla me voisimme sopia näistä eduista pohjoismaiden kansalaisille ilman että

talman haluan ensiksikin kiittää ministeri blomqvistia erinomaisesta puheenvuorosta ja hyvistä vastauksista haluaisin myös nostaa tästä kimmo sasin muistiosta periaatteellisesti merkittävänä ja positiivisena asiana esille sen että erilaisten rakennusmääräysten osalta neuvostossa

arvoisa herra puhemies kun me puhumme täällä vapaasta liikkuvuudesta niin sehän tarkoittaa tietysti ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja yksi tavara meillä on joka ei vapaasti pohjoismaiden välillä liiku se on tuo nuuska jota saa tuoda vain yhden kilon tuolta ruotsista suomeen tällä menettelyllä kun suomessa ei nuuskaa myydä me menetämme kymmeniä miljoonia verotuloja ja ruotsi tekee tilin samalla kun me sitten hoidamme haitat kysynkin ministeriltä olisitteko ministerinä tai edistämään tämän rajaesteen poistamista sehän tapahtuu ainoastaan niin että tuodaan nuuska myös suomessa kauppoihin sitten rajaestetyöryhmän puheenjohtaja ranteelta olisin kysynyt koska käytitte mielenkiintoista sanavalintaa te sanoitte että osa rajaesteistä on hyviä kertokaa nyt suomen kansalle mitkä ovat hyviä rajaesteitä mitkä ovat niitä hyviä rajaesteitä joita meillä tällä hetkellä on voimassa

niin niin kuin meillä on tanskan ja ruotsin välillä tällä hetkellä tarkastuksia voi osa ihmisistä kokea ikäviksi tarkastuksiksi vastaavia tarkastuksia tarvitaan kyllä ihan suomen suomen ja ruotsin rajalle huomattavasti enemmän tähän nostaisin vielä sen esiin että kun kun näitä tarkastuksia on ollut niin siellähän on alun perin koettu ja ajateltu että kahdenkymmenen minuutin tarkastus on este työn liikkuvuudelle ihmisten liikkuvuudelle mutta aikaa on saatu lyhennettyä muutamaan minuuttiin jolloin tätä ei enää ole koettu edes ongelmaksi

edelleenkin kyllä vähän hämmästelen tätä perussuomalaisten kantaa mikä esiintyy myöskin tässä välikysymyksessä yksi keskeinen syy miksi kokoomus ei voinut siihen yhtyä oli juuri se että siinä vaadittiin sisärajatarkastusten välitöntä käyttöönottoa ympäri eurooppaa

kymmeniätuhansia ihmisiä silloin olisi varmaan ollut aivan paikallaan että oltaisiin harkittu olennaisesti järeämpiä toimenpiteitä kuin mihin silloin ryhdyttiin mutta nyt ei olla sellaisessa tilanteessa ei suomen ja ruotsin välisen rajan ylitse tällä hetkellä tule turvapaikanhakijoita käytännössä ollenkaan jos ollenkaan ja jos tämmöisessä tilanteessa otettaisiin vain sen takia että kreikassa on tilanne päällä sisärajatarkastukset käyttöön ympäri eurooppaa tai varsinkin suomen ja ruotsin välisellä rajalla niin ei siinä edes tällaisen tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajan kuin minun silmissä ole järjen hiventäkään
annan tähän teemaan vielä vastauspuheenvuoron edustaja tuomiojalle ja sen jälkeen menemme niihin rajaesteisiin jotka

ole mikään suomen ja ruotsin välinen ongelma jos me poistaisimme täältä nuuskakiellon joka ei ole meidän asiamme vaan se on euroopan unionin päätös niin silloin syntyisi rajaeste suomen ja tanskan sekä suomen ja norjan välille elikkä toisin sanoen tämä on eun säännös se on minusta perusteltu säännös kylläkin koska minusta meidän ei tulisi sen enempää tupakan kuin nuuskankaan käyttöä millään tavoin edistää suomessa se on kansanterveydellinenkin kysymys mutta olen kuitenkin ollut sillä lailla liberaali että olen aina sanonut että jos ruotsalaiset haluavat ruotsalaiset haluavat myrkyttää itsensä nuuskalla niin sallittakoon se heille vaikka se on sitten eusta poikkeus mutta meidän ei tarvitse sitä samaa poikkeusta ottaa täällä käyttöön minusta tämä on sellaista oikeaa eurooppalaisuutta että me näemme että jos jollain maalla on joku oma kansallinen intressinsä etunsa joka ei haittaa laajemmin yhteistyötä niin voisimme sellaisen sallia

arvoisa herra puhemies ymmärrän toki että nuuskan hyödyistä ja haitoista ja muusta voimme olla perustellusti eri mieltä mutta edustaja tuomiojalle olisin korjannut kyllä että norjassa myydään nuuskaa samoin tanska myy täysin samaa tuotetta purutupakan nimikkeellä myös islannissa tämä tuote on kaupoissa siellä sitä myydään nenänuuskana ja sitten jos sitä haluaa käyttää perinteisen nuuskan tapaan niin täytyy hankkia nuuskapaperia ja kääräistä itse se

puhemies edustaja kärnälle tiedoksi että eilen käytiin täällä oikein hyvä keskustelu siitä kuinka nuuskankäyttöä vähennettäisiin suomessa eikä tätä kasvua tuettaisi ja voin tukea edustaja tuomiojan puheenvuoroa hyvin tieto siitä että suomen työvoiman liikkuvuus ja liikkuvuus suomeen on muita pohjoismaita jäljessä on huolestuttava eikä perussuomalaisten taholta nyt kuultuja lisäesteitä liikkuvuudelle kaivata vielä palaan digitalisaatiokeskusteluun siihen liittyvät rajaesteet liittyvät myös työvoiman liikkuvuuteen tällä hetkellä suomalaisilla digitaalisilla tunnistautumistavoilla ei voida esimerkiksi tunnistautua ja kirjautua toisen pohjoismaan viranomaisen verkkosivuille ja asioida siellä tämä vaikeuttaa veroasioissa

arvoisa puhemies tosiaan edustaja ranne aika erikoisesti ajatteli että on joitain hyviä rajaesteitä ja en kyllä itse keksi oikein mitään eikä minusta edustaja rannekaan pystynyt tähän kysymykseen vastaamaan vaikka tosiaan periaatteessa raja on avoin pohjoismaiden välillä niin tiettyjä tuotteita esimerkiksi liikennekäytössä olevia ajoneuvoja ei ole kyllä kovin yksinkertaista tuosta rajan yli siirtää tarkoituksenmukaisella tavalla otan esimerkin on vaikka huoltoyritys kotipaikka on haaparannalla ja he toimivat sekä pohjois ruotsissa että pohjois suomessa työntekijä voi asua vaikkapa suomen puolella esimerkiksi tervolassa kun ruotsiin rekisteröityä ajoneuvoa ei saa käyttää suomessa ymmärtääkseni kolmea vuorokautta pitempään yhtäjaksoisesti niin työntekijällekin voi tulla esimerkiksi sellainen käytännön tilanne että hän joutuu tervolasta rovaniemellä käydyn työkeikan jälkeen ajamaan siitä kodin ohi haaparannalle viemään auton yöksi haaparannan puolelle ja tulemaan sieltä jollain muulla kuljetuksella takaisin kotiin tervolaan tällä tavoin ihmiset joutuvat siinä arjessaan matkustamaan satoja kilometrejäkin aivan tällaista

kysyn ministeriltä aiotaanko tätä asiaa jotenkin järkeistää taikka helpottaa konkreettisesti mutta toisaalta sitten jos tämmöistä voidaan teknisesti valvoa niin miksei sitten viranomaisten muussa esimerkiksi rikoksia ehkäisevässä työssä voida teknisesti valvoa paremmin
arvoisa puhemies

haluan kysyä ministeriltä vielä yhtä asiaa tämä on semmoinen rajaeste ja en tiedä onko tämä tullut vielä missään ilmi ja tämä liittyy rajankävijöihin eli rajankävijöillä on ihan oma verosopimus mikä tarkoittaa sitä että rajankävijä maksaa verot asuinmaahansa

arvoisa puhemies kiitos edustaja ranne vastauksesta mielestäni kyse ei ole hallitus oppositio rajasta vaan nimenomaan siitä millä tavalla me kaikki haluamme edistää tätä pohjoismaista yhteistyötä ehkä kyse on osaltaan myös viestinnästä että millä tavalla pystymme kertomaan pohjoismaiden neuvoston muille jäsenille että ei ole syytä huoleen rajaesteitä tullaan purkamaan ja hakemaan yhteisiä ratkaisuja entisestään ja sitä kautta parantamaan myös yhteistyötä kaikkien pohjoismaiden välillä eli huolehditaan viestinnästä ja huolehditaan myöskin siitä että tämä työ jatkuu voimalla niin kuin se on tähänkin asti

arvoisa puhemies ihmisten liikkuvuus pohjoismaiden välillä on ainakin korkeakoulutasolla toimiva moni suomalaisnuori muuttaa esimerkiksi ruotsiin opiskelemaan eikä siinä ehkä ole sinänsä mitään ihmeellistä mutta meidän kannattaisi kuitenkin pysähtyä pohtimaan kuinka moni muuttaa pohjoismaista suomeen opiskelemaan ja haluaisin kuulla miten ministeri ajattelee tästä tai mitä

arvoisa herra puhemies vielä tässä on syytä painottaa sitä seikkaa että itse asiassa pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan piirissä ja laajemminkin pohjoismaisten poliitikkojen piirissä vallitsee kyllä varsin laaja yksimielisyys siitä että pohjoismainen yhteisyys ja pohjoismainen yhteistyö tarjoavat erityisesti tässä maailmanajassa suomelle sellaisen valttikortin ja areenan jota kannattaa myöskin aktiivisesti hyödyntää elämme sellaisia aikoja jolloin emme voi olla aivan varmoja transatlanttisen suhteen pitävyydestä tai syvyydestä euroopan integraatio ei ole ainakaan ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin yksi eu maa jopa jättää unionin monessa muussakin suhteessa euroopan maiden yhteisyyttä on koeteltu juuri tällaisissa olosuhteissa sillä että meillä on yksi tällainen maaryhmä viiteryhmä jonka osana pystymme toimimaan samanmielisten maiden kanssa ja rakentamaan yhtenäisyyttä ja hyvin integroitunutta aluetta on sekä merkittäviä taloudellisia että poliittisia vaikutuksia joita ei auta aliarvioida
ja tuli sieltä vielä yksi edustaja strand

aivan erinomainen puheenvuoro kollega rydmanilta erityisesti tässä maailmantilanteessa vahvat ja yhtenäiset pohjoismaat voivat olla kokoaan huomattavasti suurempia niin euroopassa kuin globaalisti ja sille on tilausta aivan varmasti on on tilausta ja kun mietitään missä tilanteessa ja mistä asioista nytkin ollaan tänään puhuttu niin kyllä on on pian

elikkä löytyykö myös jonkinnäköistä aikataulua tälle elektroniselle idlle

tre

taas tuli hyviä kysymyksiä ja näkökantoja joihin nyt minun papereissani olevassa järjestyksessä vastaan edustaja rydman nosti esimerkinomaisesti esille juuri tämän ammattipätevyysvaatimusten

se on myös pohjoismaiden tunnistettu että tämä on iso iso rajaeste johon halutaan löytää ratkaisuja tässä vaaditaan tietysti kaikkien maiden yhteistyötä ja opetusministeriöiden yhteistyötä totean vain sen että että olen samaa mieltä edustaja rydmanin kanssa tämän eteen tehdään tehdään työtä ja tämä on tunnistettu ja on nostettu nyt myös poliittiselle tasolle se että tähän tähän haetaan ratkaisuja sitten edustaja juuso kysyi edelleen muun muassa

eu direktiiveistä että miten ne toimeenpannaan tietysti eu jäsenenä meille on on selvä se että toimeenpannaan ne eu direktiivit mitkä tulevat mutta sitä nyt mietitään ja pyritään siihen että että implementoitaisiin ne samalla tavalla elikkä tulkittaisiin ne samalla tavalla näissä pohjoismaisissa eu maissa ettei ettei tule erilaisia tulkintoja ja sen myötä sitten syntyy siihen nyt pyritään tämän tanskan puheenjohtajuuskauden aikana tällaisella kokeilulla missä valikoidaan tiettyjä eu säädöksiä ja tehdään niitten ympärillä sitten tiiviimpää yhteistyötä

ja ehkä totean myös sen että suomella on asiantuntemusta ja kokemusta digitaalisesta yhteistyöstä viron kanssa ja sitä pystymme toivon mukaan hyödyntämään myös tässä asiassa suomi on ensi vuonna pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa ja tulemme johtamaan hanketta missä tekoälyä hyödynnetään sujuvien sujuvien rajoja ylittävien palvelujen luomiseksi en pysty nyt parempaa vastausta antamaan

sitä ei ole tässä minun listallani se ei kuulu näihin rajaesteisiin eikä se nyt joka tapauksessa kuulu minun vastuualueelleni joten ehkä vastaan sillä tavalla tähän tähän kysymykseen sitten oli oli hyviä loppujuontoja sekä edustaja rydmanilla että että edustaja strandilla yhdessä teemme parempaa työtä ja yhdessä olemme vahvempia ja pohjoismaista yhteistyötä kannattaa syventää ja parantaa entisestään kiitos